päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan

ja nousemalla seisomaan muistutan tässä yhteydessä että puheenvuorot ovat yhden minuutin mittaisia jolloin ehditään ottaa mahdollisimman monta kysymystä ja vastausta edustaja taavitsainen
arvoisa puhemies maanantaina etelä savossa oli surun päivä kun saimme tiedon savonlinnan opettajankoulutuksen lakkauttamisesta savonlinnan okln työ on laadullisesti huipputasoa opettajien koulutus eri puolilla suomea on erittäin tärkeää koska maamme sivistystaso perustuu osaaviin ammattitaitoisiin opettajiin viime kaudella opetusministeri jukka gustafsson piti huolen koulutuksen säilyttämisestä savonlinnassa lakkautuspäätös on satojen työpaikkojen miljoonien verotulojen ostovoiman menetys savonlinnan kaupungille ja koko etelä savon maakunnalle kahdeksansataaviisikymmentä opiskelijaa on tuonut elämänvoimaa ja heidän lähtönsä heikentää maakuntamme vetovoimaa aluetaloutta opetus ja kulttuuritasoa ja pätevien opettajien saamista töihin päiväkoteihin ja kouluihin arvoisa opetusministeri miksi ette puuttunut tilanteeseen

arvoisa puhemies itä suomen yliopiston päätös lakkauttaa savonlinnan opettajankoulutuslaitos ja siirtää toiminnot ja opettajankoulutusta sieltä joensuuhun on raskas päätös tietenkin savonlinnan alueelle tässä salissakin lukuisat kansanedustajat alueelta ovat tehneet kovasti

tätä asiaa vastaan mutta haluan korostaa sitä että päätöksenteko tässä kysymyksessä on perustuslakimme ja yliopistolakimmekin mukaan vahvasti yliopistoilla eli autonomian piirissä ja tosiaan silloin päätöksentekijätaho tässä kysymyksessä on itä suomen yliopisto hallitus keskusteli siitä mahdollisuudesta että olisimme voineet jatkaa sitä kahden miljoonan euron lisärahoitusta

arvoisa puhemies kyllä yliopistojen autonomia oli silloinkin kun gustafsson asioita hoiti minulla on tässä yliopiston edustajan lausunto sanomalehti karjalaisesta selkeätä tarjousta asiasta ei ole meille missään vaiheessa tullut suullisena eikä kirjallisena nyt annetaan ymmärtää että meille on tarjottu rahaa ja olemme siitä kieltäytyneet tämä ei ole tilanne mönkkönen vakuuttaa

arvoisa puhemies tässä tuli kyllä aikamoinen lista jonka niputitte nyt tähän yhteen päätökseen totean sen että kaikki jotka ovat lakkautuksia ovat jonkun yksittäisen kaupungin tai kunnan tai koko maakunnan kannalta aina hankalia kuten ministeri grahn laasonen jo edellä totesi me kävimme hallituksen keskuudessa tästä okl asiasta ja ja itä suomen yliopistoasiasta keskustelua mutta meille kyllä tuli selkeä viesti siitä että yliopisto olisi halunnut pidempiaikaisen ratkaisun että ei sellaista aina muutama vuosi kerrallaan ja sellaista ratkaisua kun te viittasitte tässä ministeri gustafssoniin aikaisemmin ei myöskään tässä neljän vuoden aikana ole haettu itse ajattelen sillä tavalla että pitää katsoa alueellistamista ja ylipäänsä alueitten kehittämistä laajasti yhdessä ja meillä on tämä alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä jota vetää valtiosihteeri jari partanen ja me olemme nyt tekemässä juuri parasta aikaa sellaista selvitystä jossa katsotaan että pystyttäisiin minimoimaan niin että tällaisia lakkautuspäätöksiä mahdollisimman vähän sattuisi samoille paikkakunnille

arvoisa puhemies oikeastaan ministeri vehviläinen kaiken oleellisen tässä totesikin mutta haluan vielä vielä kertoa tämän tapahtuneen taustoista eli opetusministeri sarkomaa pystyi kahden miljoonan euron lisärahoituksella turvaamaan opettajankoulutuksen jatkon

ja sen jälkeen ministeri gustafsson mutta tilanne on siinä mielessä elänyt että että se edellyttäisi siellä savonlinnassa huomattavan suuria investointeja ja tämän pohjalta itä suomen yliopisto ei ole esittänyt meille pyyntöä tästä kahden miljoonan euron lisärahoituksesta keskustelimme kuitenkin tästä mahdollisuudesta hallituksen piirissä ja niin kuin ministeri vehviläinen kertoi ja itsekin aiemmin kerroin se ei olisi tätä päätöstä käsityksemme mukaan muuttanut suuntaan tai toiseen nyt meidän tehtävämme onkin katsoa vahvasti tulevaisuuteen ja pohtia niitä keinoja millä tavalla savonlinnan alue

arvoisa puhemies tässä tarkkaavainen kuulija kyllä huomaa nyt sen että tässä nyt ei välttämättä olla kovin kaukana siitä että savonlinnan opettajankoulutus voisi siellä jatkua tämä on tietysti minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä asia koska tein paljon töitä sen suhteen ja me tiedämme että savonlinnan poikkeuksellisen laadukasta opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa yksi kolmasosa suorittaa kaksoistutkinnon luokanopettajan pätevyyden ja aineenopettajan pätevyyden nyt arvoisa pääministeri anteeksi että kysyn tämän teiltä mutta tässähän ja savonlinnan kaupungin kannalta yli sadasta miljoonasta eurosta minusta teidän kannattaisi nyt ottaa tällainen poliittisen vaikuttamisen sauva käteenne ja pyrkiä vielä vaikuttamaan kun toukokuussa ovat nämä

arvoisa puhemies tämä savonlinnan päätös on erittäin ikävä ja ja valitettava me kävimme hallituksen kesken keskustelua siitä ja meillä oli valmius tämäntyyppisen rahoituksen jatkamiseen ja tieto siitä on saatu yliopistolle odotimme yliopistolta ehdotusta siitä että

sitten asiaa käsittelemään eteenpäin vieläkään se ei ole liian myöhäistä jos yliopisto tällaisen ehdotuksen tekee niin otamme sen mielellämme käsittelyyn talouden raamit ovat äärimmäisen tiukat kuten me kaikki tiedämme minäkin vierailin yliopistolla ja keskustelin nimenomaan tästä kysymyksestä ja kyllä silloinkin oli aika selkeä viesti se että välttämättä tämä kaksi miljoonaa euroa vuodessa tämän rahoituksen jatkaminen ei enää tätä päätöstä muuttaisi miksikään mutta me puoleltamme olemme valmiita

puhemies keskusta on aina kertonut olevansa maakuntien puolustaja siksi onkin kummallista että tämä keskustajohtoinen hallitus vie maakunnista tuomioistuimet poliisit postit ja jopa raideliikenteen tosin aluepolitiikkaa ei mainita hallitusohjelmassakaan joten siinä mielessä linjassa mennään tähän esimerkiksi fimean alueellistamispäätöksen purkaminen on ymmärrettävää mutta ei suinkaan hyväksyttävää pohjois karjalassa viimeisin kauhistuksen aihe on ehdotus oman alueen pelastustoimen lopettamisesta pohjois karjalan pelastustoimi on toiminut niin tehokkaasti ja alueen erityispiirteet huomioiden että saman mallin voisi kopioida koko suomeen miksi pitää rikkoa sitä mikä toimii hyvin millaisiin kustannusvaikuttavuusanalyyseihin tällainen ehdotus oikein perustuu

arvoisa puhemies ensinnäkin minä haluan kyllä sanoa

aluekehittämiskeskusteluun että ei tässä nyt ole puhdas kaula kenelläkään tässä salissa kaikki hallitukset hallituspuolueet myös kaikki nyt oppositiossa olevat ovat olleet tekemässä keskittäviä päätöksiä esimerkiksi edustaja merja mäkisalo ropponen muistaa varmasti että viime vaalikaudella esimerkiksi muodostettiin itä suomen poliisilaitos ja pohjois karjalan poliisilaitos jouduttiin silloin lakkauttamaan yhdistettiin vaalipiirejä

todeta että sellainen puhdasotsaisuus että joku ei olisi tehnyt keskittämispäätöksiä ei pidä paikkaansa mutta sitten tästä pelastustoimen asiasta me olemme jo aiemmin linjanneet että pelastustoimi irrotetaan kuntapohjasta ja se tulee valtiorahoitteiseksi sisäministeriö on esittänyt nyt että

opetusministeri lähetti syksyllä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdoille avoimen kirjeen jossa hän peräänkuulutti osaamisen keskittämistä sama tavoite on vahvasti esillä myös hallitusohjelmassa jossa todetaan että hallitus tukee rahoituksella alueellisia ja alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä ei kai tämän todella pitänyt tarkoittaa sitä että hallituksen tavoite osaamisen keskittymisestä tarkoittaa että hyvin ja edistyksellisiä yksiköitä kuten savonlinnan opettajakoulutus todella lakkautetaan savonlinnasta lakkautettiin jo synnytykset ja keskussairaalan alasajoa on ollut tietyllä tavalla nämä molemmat asiat ja nyt vielä opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen vaikuttavat hyvin hyvin vahvasti tuon kaupungin savonlinnan ja sen ympäristön tilanteeseen savonlinna ympäristöineen on merkittävä koko suomelle oliko tämä päätös todella järkevä eikö opetusministeri voi arvovallallaan myös käyttää ohjausta voisiko

puhemies jos ja kun suomi haluaa pärjätä kansainvälisesti tutkimuksessa ja korkeakoulutuksessa niin kyllä meidän täytyy ottaa vakavasti ne viestit mitä olemme saaneet niin oecdltä kuin kansainvälisiltä arviointipaneeleilta ja suomalaisestakin tutkimuksesta ja arvioinnista kuten suomen akatemian tieteen tilasta ne osoittavat sen että meidän pitää pystyä suomessa rakentamaan vahvempia osaamiskeskittymiä ja kiinnostavia tutkimusmiljöitä joihin voidaan houkutella

käsitystä että suomessa ei olla nyt siis vähentämässä opettajankoulutusta vaan päinvastoin tarvitsemme tulevaisuudessa lisää opettajia jotka ovat maailman parhaita niin kuin suomalaiset opettajat ovat samoin lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään ja samoin olemme käynnistäneet opettajankoulutuksen kehittämisohjelman jossa ovat mukana kaikki

toistan vielä sen että perustuslain ja ja yliopistolain turvaama itsehallinto tarkoittaa että yliopistot itse päättävät miten opetetaan ja missä opetetaan minä olen käynyt tästä nyt keskustelussa olevasta kysymyksestä paljon keskustelua sekä paikallisten ja savonlinnalaisten ja alueen toimijoiden kanssa että sitten yliopiston kanssa niin kuin kaikkien suomen yliopistojen kanssa tällä hetkellä käymme erittäin tiivistä vuoropuhelua liittyen toukokuussa käytäviin sopimusneuvotteluihin tulevaksi neljäksi vuodeksi olen avoin käymään kaikenlaista keskustelua

puhemies on tavattoman tärkeää että pääministeri tällä tärkeällä areenalla vielä oikaisi ne osittain virheellisetkin tiedot etteikö hallitus olisi halunnut auttaa ja tukea tässä asiassa ja kertoi kertoi että vieläkin on on mahdollista kun edustaja gustafsson sitä kysyi tämä oli tavattoman tärkeää ministeriltä kysyisin kun tuo selvitysmies roope uusitalo päätyi siihen ajatukseen että varsinaisesti tuossa mahdollisuuksien tasa arvossa siis siinä että jokaisella on mahdollisuus hänen mielestään olennainen seikka ei ehkä ole se onko lainaa vai opintorahamuotoista tukea mutta sanoi sivulauseessa alueellisella kattavalla korkeakouluverkolla sen sijaan on valtavan suuri merkitys tämän mahdollisuuksien tasa arvon näkökulmasta miten te jatkossa kun näitä tulosohjausneuvotteluja käydään ja profiloitumiseen pyritään siihen että jokainen löytää oman vahvuusalueensa suomessa euroopassa ja maailmassa aiotte edistää tuota alueellista tasa arvoa joka on myös nuorten mahdollisuuksien tasa
arvoisa puhemies suomessa on kansainvälisesti ja pohjoismaisesti vertaillen kattava korkeakouluverkko myöskin tulevaisuudessa ja siitä pidetään kiinni valmistaudumme tulossopimusneuvotteluihin jotka tosiaan yliopistojen kanssa ovat ihan kohta nyt toukokuussa ja syksyllä ammattikorkeakoulujen kanssa ja olemme lähteneet liikkeelle siitä että kysymme korkeakouluilta jotka ovat suomessa autonomisia toimijoita jo ihan ihan lainkin turvaten näkemyksiä siitä millaisena he näkevät oman tulevaisuutensa ja millaisien osaamisvahvuuksien varaan he rakentavat omaa tulevaisuuttaan tätä vastaavaa työtä tehdään myöskin myöskin suomen akatemiassa joka on keskittynyt profiloitumisrahoituksella tukemaan tätä muutosta samoin meillä on strateginen rahoitus joka auttaa ja joka on mahdollistanut aiemmin muun muassa tämän kahden miljoonan euron panostuksen ja voi sen mahdollistaa tulevaisuudessakin

fakta nyt vain on se että tämä hallitus ei pitänyt huolta siitä että savonlinnassa jatkossakin koulutetaan opettajia toisin kuin edeltäjä ministeri gustafsson piti silloin huolta tämä herättää yleisemmän kysymyksen tämän hallituksen aluepolitiikasta aluetieteen professori hannu katajamäki aika tyhjentävästi arvioi hallituksen aluepolitiikkaa hän totesi että hallitusohjelmassa ei lue siitä sanaakaan kävin valtioneuvoston nettisivulla siellä ei sanota kenelle ministereistä aluepolitiikka kuuluu kun nimenomaan keskusta oli se joka puhui viime kaudella paljon ideologisesta keskittämisestä niin kyllä nyt kun katsotaan tämän hallituksen päätöksiä kohta maakunnissa ei kulje juna siellä ei kulje posti sieltä viedään tuomarit poliisit nyt viedään koulutuspaikatkin sdpn linja on se että meidän pitää tukea maakuntien alueiden omia vahvuuksia nyt hallitus tekee täysin toisinpäin ministeri vehviläinen te vastaatte tämän hallituksen aluepolitiikasta miten arvioitte hallituksen aluepolitiikkaa tähän mennessä
arvoisa puhemies te ette kysymyksen alkuvaiheessa tiennyt kuka vastaa mutta lopussa tiesitte sitten totean että aluepolitiikka aluekehittäminenhän kuuluu kaikille ministereille omalla toimialallaan jos me katsomme nyt viimeaikaisia linjauksia esimerkiksi vaikka viime viikolla kehyspäätöksen yhteydessä olevia linjauksia niin esimerkiksi liikennepolitiikan puolella on tehty myös merkittäviä ratkaisuja myös itä suomen osalta jos katsotaan esimerkiksi mikkeli juva ratkaisua ministeri berner ei ei ole täällä täällä nyt paikalla tai sitten vaikka biotaloutta hallituksen isona kärkihankkeena minkä verran siellä tulee olemaan panostuksia minä itse ajattelen niin että on vähän vanhanaikaista vain hokea aluepolitiikka aluepolitiikka vaan se tulee nimenomaan

arvoisa rouva puhemies kyllä on erittäin valitettava asia tämä savonlinnan opettajankoulutuksen lakkaaminen kun muistamme vielä sen että se on maineikkaan sortavalan naisopiskelijaseminaarin perillinen haluan edustaja järviselle muistuttaa että kun kajaanin okl lakkautettiin niin taisivat vihreät olla silloin hallituksessa mutta joka tapauksessa tämä on savonlinnan henkiseen ilmapiiriin raju isku ja kysynkin onko hallituksella suunnitelmissa jonkinlaista kriisipakettia savonlinnaa varten kuten on ollut näillä teollisuuspaikkakunnilla joilla on koettu raskaita asioita esimerkiksi salon kaupungissa
kuka tarttuu ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies tämä itä suomen yliopiston varsin tuore joten emme ole vielä ehtineet hyvin paljoa tästä keskustella sen jälkeen mutta ajatuksissa on se että ilman muuta savonlinnan kanssa pitää nyt keskustella siitä heidän tulevaisuudestaan ja siitä mitä voimme tehdä sen tukemiseksi että savonlinna on edelleenkin jatkossa elinvoimainen ja että siellä on edellytyksiä opiskella ja alueella on toki myös muita

käymään tätä keskustelua sen turvaamiseksi että meillä suomessa alueet niin savonlinna tämä on tärkeä yhteinen asia ilman muuta tämän hallituksen tahto

arvoisa puhemies valta antaa mahdollisuuden toimia ja gustafsson toimi eikä vain odottanut yliopistolta pyyntöä olen aina pitänyt punamultayhteistyöstä ja itselleni aluepolitiikka on tasa arvoisuuden luomista eri osissa maata asuville suomalaisille parasta aluepolitiikkaa on pitää liikenneväylät kunnossa huolehtia osaavan työvoiman saatavuudesta ja siitä että kansalaisten peruspalvelut saatavilla kaikille eri puolilla maata nyt näyttää siltä että markkinat ovat saaneet yliotteen tästä hallituksesta ja teette historiallisen voimakasta keskittämispolitiikkaa jota toteuttavat pääministerin johdolla ministerit berner ja vehviläinen ja maakuntien keskustalaiset ovat hiljaa olette vedenjakajalla joko säilytätte ja vahvistatte alueita ja kansallista eheyttä tai puratte niitä

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä savonlinnan asiasta vierailin itse yliopistolla keskustelin tästä savonlinnan okln tulevaisuudesta ja minulle tuli hyvin selväksi se että tämänmuotoisella väliaikaisella mikä oli tämä kaksi miljoonaa per vuosi ei okln tulevaisuutta voitaisi turvata tästä on käyty keskustelua ihan viime metreille asti siihen päätöksentekoon asti ja niin kuin sanoin jos yliopistolla on toinen kanta tähän asiaan niin siihen voidaan tarvittaessa palata mitä tulee tähän aluepolitiikkaan niin aika paljon on hallitus tehnyt päätöksiä esimerkiksi tieverkon korjausvelan kuntoon saamiseksi kuudensadan miljoonan panostus ympäri suomea teimme nyt myöskin

seuraava kysymys edustaja vartia
arvoisa rouva puhemies kelan johtama perustulokokeiluselvitysryhmä luovutti pari viikkoa sitten esiselvityksen siitä miten perustulokokeilu voitaisiin suomessa toteuttaa selvitys luo hyvän pohjan onnistuneelle kokeilulle jolla voitaisiin aidosti nähdä miten perustulo vaikuttaa ihmisten elämään työllisyyteen ja yrittäjyyteen poliittisen päätöksenteon vuoro jotta selvitysryhmä voi valmistella tarkan kokeilumallin kysynkin ministeri mäntylältä mitä hallitus aikoo päättää perustulokokeilusta ja tullaanko kokeiluun käyttämään muista sosiaalietuuksista säästyviä rahoja jotta kokeiluun saadaan mukaan riittävästi ihmisiä

mitä tärkein hallitus on nyt ensi viikolla kokoontumassa ensimmäisen kerran tämän asian äärelle keskustelemaan näistä tulevista jatkolinjauksista muun muassa eilen keskustelin puheenjohtaja niinistön kanssa tästä asiasta ja sain sain erinomaisen hyviä ajatuksia myöskin myöskin opposition suunnasta ja vihreiden suunnasta siitä minkälaisia asioita te pidätte tärkeinä itse pidän erittäin tärkeänä sitä että tätä vuoropuhelua käydään kaikkien puolueiden kesken ja pidän tärkeänä sitä että löydämme semmoisia toimintatapoja joilla on ihan aito tavoite yhtenä osana tätä on muun muassa tämä että selvitämme nyt sitten ilman muuta onko mahdollista hyödyntää näitä sosiaaliturvaetuuksia koska silloin se laajentaisi tätä kokeilua huomattavasti suuremmalle joukolle jolloin voidaan voidaan myöskin olettaa että nämä
niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan

arvoisa rouva puhemies hallitus julkaisi tiistaina työllisyys ja yrittäjyyspakettinsa paketissa on paljon hyvää mutta mukana on myös työttömyysturvan ehtojen tiukentaminen ja vastikkeellisuuden lisääminen tämä on juuri päinvastainen suunta kuin perustulolla joka vapauttaa ihmisiä vähentää byrokratiaa ja tekee työnteosta aina kannattavaa miten hallitus aikoo sovittaa yhteen nämä ristiriitaiset päätökset ja aikooko hallitus lisätä työllisyyttä pakon vai kannustavuuden

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä on ihan rehellisesti sanottava että sekä että on sitä keppiä ja on porkkanaa minä en luiki mihinkään puun taakse piiloon selittelemään mitään asioita vaan puhun suoraan meillä on tulossa maanantaina tiedotustilaisuus jossa me kerromme minkälaisia velvoittavuuksia on tulossa mutta tässä keskustelussa on kyllä kummallinen sävy minä ymmärrän sen että näihin tiukennuksiin suhtaudutaan tosi kriittisesti jo ennen kuin niitä on edes esitetty mutta toisaalta sitten kun esitetään jotakin positiivista niin kyllä on nihkeää saada minkäännäköistä positiivista palautetta siitä se niin kuin unohdetaan jatkuvasti eli eli edustaja vartialle sanon että sekä että me joudumme tekemään myös niitä ikäviä päätöksiä ja se tullaan perustelemaan maanantaina miksi

jatkaisin tähän ministeri lindströmin puheenvuoroon että tämän perustulokokeilun tarkoitus on nimenomaan löytää nyt

jotka aiheuttavat näitä kannustinloukkuja ja pohtia niitä eri vaihtoehtoja joilla me saamme nimenomaan sen työn vastaanottamisen aina kannustavaksi se ei ole mikään yksinkertainen tehtävä ja tämän takia sen tutkimusasetelman täytyy olla erittäin tarkkaan pohdittu koska meillä on sisäänrakennettuna järjestelmiin

sieltä järjestelmän sisältä ne ongelmakohdat jotka aiheuttavat sitä että ihmiset kokevat että heillä esimerkiksi ei ole oikeutta tai mahdollisuutta oman elämänsä hallintaan

arvoisa rouva puhemies työllisyyttä edistävät toimet kuten tämä perustulokokeilu ja monet hallituksen yrittäjyyspaketin toimet ovat erittäin kannatettavia me tarvitsemme lisää työpaikkoja kehotan hallitusta tutustumaan myös vantaan kaupungin malliin työllistää vammaisia ihmisiä he ovat onnistuneet samaan sekä kaupungille että myös yrityksiin työpaikkoja ihan oikeita työpaikkoja vammaisille ja osatyökykyisille toisaalta hallitusohjelmassa on vammaisyrittäjyyteen liittyen hyviä kirjauksia mutta kuitenkaan ette tehneet vammaisyrittäjyyteen liittyen mitään päätöksiä yrittäjyyspaketin yhteydessä kysyisin hallitukselta mitä aiotte tehdä vammaisyrittäjyyden edistämiseksi

puhemies on tietysti valitettavaa että aina kun näitä ideoita tuodaan esille voi olla että tulee sellainen kuva että joku ryhmä olisi jäänyt jotenkin ulkopuolelle ei se tarkoituksellista ole vaan totta ihmeessä myös tällaisille osatyökykyisille hallitusohjelmassa on vahva kirjaus osatyökykyisistä ja toisaalta sosiaaliturvan ja tämmöisen yhteensovittamisesta niin että koetetaan helpottaa myös osatyökykyisten pääsemistä työelämään ja nimenomaan näitten kokeilujen kautta pyritään hakemaan uusia ideoita tämä vantaan malli vammaisille on minulle ihan uusi tutustunpa siihen koska siinähän voi olla todellakin jotain potentiaalia kuten olen aikaisemminkin sanonut kaikki hyvät ideat otetaan vastaan ja kiitoksia tästä

puhemies hallituksen yrittäjyysehdotuksissa ennen kaikkea oli hyviä asioita siellä on mahdollisuus tähän starttirahan hyödyntämiseen ansiosidonnaisella ja sitten muitakin ehdotuksia innovaatioseteliä ja ja sitä että ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä olisi helpompi palkata mutta jos lähdetään tästä laajemmasta näkökulmasta niin nämäkin ovat tämmöisiä täsmäpaikkoja joissa tietyissä tilanteissa helpotetaan yrittäjyyttä ja sitten ne keinot siellä työntekijöiden puolella teillä olivat enemmän sitä raippaa

rajoitetaan ja heiltä viedään etuuksia ja heitä raipoilla ohjataan kohti työntekoa ja sitten yrittäjille tehdään tämmöisiä paikkoja yksityiskohtiin jotka ovat hyviä mutta eivät muuta sitä kokonaisasetelmaa ja kun perustulossa lähtökohta on se että kaikille tehdään taloudellisesti kannattavaksi olla yrittäjiä ja tehdä omia elämänvalintoja jolloin niiden väliinputoajien freelancereiden pätkätyöläisten ja itsensä työllistäjien jotka ovat nykyään siinä välimaastossa tilanne helpottuisi niin oletteko te skitsofreenisia

minä olen tietysti jäävi arvioimaan voi olla että välillä tulee skitsofreeninen olo kun kun tätä työtä tekee mutta en kyllä allekirjoita sitä että hallitus jotenkin tieten ja tahtoen hyökkäisi jonkin ryhmän kimppuun se ideahan tässä on tietenkin se että ensiksi pitää saada yrittäjyyttä pitää saada niitä yrityksiä jotka voivat työllistää eivätkä nämä ole toisiaan jotenkin poissulkevia eikä näitä pidä laittaa vastakkain tätä yhteyttä käytän nyt hyväkseni kun tämä ideoitu niin sanottu työnäytekokeilu on saanut aivan ihmeellisiä kuvioita tuolla julkisuudessa niin haluaisin pikkuisen sitä valaista tämä ideahan on siis idea kokeilusta jossa tämä työnäyte olisi täysin vapaaehtoinen työtön voisi itse päättää haluaako hän tarttua tähän tilaisuuteen vai ei mennä työpaikalle näyttämään onko minusta tähän työhön vai ei potentiaalinen työnantaja voi voi katsoa onko tämä henkilö sopiva työttömyysturvalla tekisi tämän homman älkää nyt ampuko ideoita alas ennen kuin niitä on edes julkistettu

puhemies juuri tässä ideassa jota ministeri lindström tuossa esitteli kysehän on siitä kuten olette esitelleet että ilman palkkaa ilman lomaa ilman työterveyshuoltoa ja ilman eläkkeen kertymistä työtön joutuisi töihin tai pääsisi töihin kuten haluatte sen ilmaista mutta on ihan pakko todeta että olisi kiinnostavaa tietää mistä tehtaasta näitä hallituksen aivopieruja oikein tulee tämän kysyn sen vuoksi ministeri lindström että meillä on jo koeajat työharjoittelut ja työkokeilut silppu ja pätkätyöt nollatuntisopimukset ja vastentahtoiset osa aikatyöt onko hallituksen tarkoituksena luoda uusi ilmaistyöntekijöiden luokka

hyvä että nimenomaan edustaja lapintie joka minusta käytti melko alatyylistä ilmaisua jota en toista tässä otti tämän kysymyksen esille te puhuitte että joutuisi pääsisi te annatte ikään kuin sellaisen kuvan että me olemme luomassa järjestelmää jossa pakotetaan johonkin kun juuri sanoin että tämä on vapaaehtoisuuteen pohjautuva toisekseen tämä on kokeilu jonka perusteella sitten katsotaan toimiiko se vai eikö se toimi jollei se toimi se lopetetaan tämä hallitus uskaltaa tehdä kokeiluja ja uskaltaa tehdä virheitä ja myöntää ne virheet teille ei tunnu kelpaavan mikään te ammutte ideat alas jo ennen kuin niitä on

arvoisa rouva puhemies television tenavat sarjakuvassa oli suuri kurpitsa jota odotettiin tulevaksi ja ja joka ratkaisee kaikki ongelmat tämä perustulo on tämän päivän suuri kurpitsa se poistaa köyhyyden se poistaa kannustinloukut se poistaa byrokratian se poistaa sosiaaliturvaviidakon eikä se maksa mitään uskokoon ken haluaa minä en oikein usko mutta kannatan tätä hallituksen perustulokokeilua koska se varmasti tuo esiin myös niitä haasteita joita tällaiseen järjestelmään aivan varmasti liittyy kysymys kuuluu että kun meillä on sellainen systeemi että sosiaaliturvaa maksetaan kotiin ja tämä on varsinkin sellaisille jotka tulevat uusina työmarkkinoille aika hankalaa nuorille maahanmuuttajille ja niin edelleen niin eikö olisi hyvä kokeilla myös sellaista että työikäisille ja työkykyisille ihmisille

arvoisa rouva puhemies en tunnistanut kysymystä itselleni mutta nousin siitä huolimatta ylös kun puhemies käski eli eli kyllä edustaja zyskowicz on siinä mielessä jäljillä että kyllä me olemme menossa semmoiseen suuntaan jossa yhä enemmän myös velvoitetaan niin että olisi joku automaatio kun me puhumme aina siitä että mikä kannustaa ja mikä ei kannusta niin kyllähän pitää rohkeasti pystyä puuttumaan tämmöisiin tämmöisiin asioihin jotka kannustavat valitsemaan sen että en tee töitä koska työtä tekemällä tämä maa nousee enkä syytä taaskaan työttömiä vaan syytän järjestelmää ja sitä järjestelmää ollaan tässä muuttamassa se vaatii ikäviäkin päätöksiä ja siitä tulee vastalauseita ja reaktioita mutta tämä hallitus uskaltaa niitä päätöksiä tehdä

puhemies ehkä tämä liittyy sitten enemmän sinne sinne minun sektorilleni vaikka tässä ministeri lindström erinomaisesti vastasi kyllä kyllä täytyy olla näin että nimenomaan aktivoidaan ihmisiä tällaiseen erilaiseen työn vastaanottamiseen ja kannustetaan siihen se miten se tapahtuu on sitten toinen kysymys ja nimenomaan tällä perustulokokeilullahan nyt pyritään siihen että me löydämme ne kipukohdat siitä kuinka me saamme ihmiset aktivoitumaan ja myöskin ottamaan enemmän vastuuta siitä omasta elämästään ja omasta elämänhallinnastaan järjestelmä rakennetaan semmoiseksi että se passiivinen kotona olo ei ole käytännössä se tavoiteltava tila vaan se tavoiteltava tila on se että on jonkinnäköinen perusturva joka joka myöskin omalta osaltaan kannustaa siihen että uskalletaan lähteä erityyppisiin työsuhteisiin ja pätkätöihin pelkäämättä sitä että

viikolla esittelemät eri toimet ovat monelta osin kannatettavia on kuitenkin selvää että nämä eivät yksinomaan tule nostamaan suomen työllisyyttä semmoiselle tasolle mitä ollaan toivottu ja jos taas katsotaan niitä hallituksen viime viikolla esittelemiä tavoitteita työllisyyden osalta niin on selvää että tämä edellyttää lisätoimia olisin kysynyt pääministeriltä mitä lisätoimia tulee ja milloin tässä on odotettavissa lisää konkretiaa jotta näihin teidän työllisyystavoitteisiinne päästään olisin kysynyt myös ministeri että kun totesitte tässä hyvin että hallitus suhtautuu avoimesti eri esityksiin niin miten

puhemies tässä keskustelussa aina tuntuu että yhdellä ratkaisulla pitäisi ratkaista koko sadankymmenentuhannen uuden työpaikan problematiikka näin ei ole se tärkein tärkein tekijä siellä taustalla mikä on jo tapahtunut on se että me palaamme talouskasvun tielle viime vuoden lopulla käänne tapahtui tämä kasvu ei riitä vielä siihen että pääsemme seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen tavoitteeseen yhteiskuntasopimus toteutuessaan täyttää merkittävän osan eli noin kolmasosan tästä jäljellä olevasta tavoitteesta nyt esitettävät toimet koko kokonaisuus tuovat osan siihen ja me tarvitsemme lisää toimia esimerkiksi ensi vuoden alusta tulee muutoksia kotitalousvähennykseen tulee yrittäjävähennys muille kuin osakeyhtiöille ja erityisesti pienille yrityksille on tärkeää että tämä maksuperustainen alv tilitys tulee voimaan meille tulee yksinyrittäjän tukipaketti meillä on itsensä

arvoisa rouva puhemies eipä tuohon pääministerin vastaukseen juuri paljon ole täydennettävää

eli eli siis jo käynnissä ovat nämä kiky kiky kärkihankkeen toimenpiteet verotus kasvurahoitus team finland norminpurku kilpailukykysopimus paikallinen sopiminen yrittäjyyspaketti yksinyrittäjän tukipaketti innovaatioseteli innovaatiopankki kaikki nämä yhdessä ovat siihen kasvuun siihen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteeseen niiden pitää toteutua siihen erittäin vaativa tavoite mutta me uskomme siihen tavoitteeseen vaikka kaikki muut eivät uskoisikaan
arvoisa puhemies täällä on peräänkuulutettu kasvu ja työllisyyspaketin merkittävyyttä ja hallitus kaipaa myös arvostusta täytyy sanoa että siinä paketissa on paljon myönteisiä asioita muun muassa yritysrahoituksen ja työllistämiskynnyksien kehittämisen suhteen ja tunnistamme tässä monia sosialidemokraattisia esityksiä mutta kannan erityistä huolta nyt yhdestä asiasta ja se on se että meillä on satakaksikymmentäkaksituhatta yli vuoden työttömänä ollutta pitkäaikaistyötöntä viime vuonna tämä hallituksen tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ei tule toteutumaan ellemme me saa jotain tolkkua ja käännettä tämän pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysäyttämiseksi ja laskuun saamiseksi

rouva puhemies ensinnäkin edustaja ihalaiselle kiitoksia kiitoksista ja rakentavasta lähestymisestä tähän valtavaan ongelmaan pitkäaikaistyöttömyys on nimenomaan se ongelma mihin meidän pitää puuttua ja näillä toimenpiteillä mitä me nyt teemme pyritään kyllä haasteeseen pitkäaikaistyöttömyyden yksi iso ongelma on tietenkin se että nämä ihmiset eivät välttämättä enää kaikki ole siinä kunnossa että he olisivat valmiita sinne avoimille markkinoille työllistymään eli tähän pitää panostaa me olemme nyt koettaneet miettiä niitä keinoja millä ne ihmiset pääsisivät siitä oravanpyörästä etteivät he pyörisi siellä toimenpiteissä että he pääsisivät seuraavalle portaalle tämä on se visio mitä me tavoittelemme tämä on aivan totta viisikymmentäkaksi viikkoa lyhennettyä tämän pitkäaikaistyöttömyyden kolmeenkymmeneenkuuteen viikkoon niin meillä ongelmat olisi aika lailla ratkaistu tämä on täysin hallituksen tiedossa ja kyllä me tiedämme sen että kyllä rahaakin siihen tarvitaan se on sitten aina hallituksen sisällä käytävä keskustelu koska ja milloin sitä rahaa näihin panostetaan mutta edustaja ihalainen kiinnitti aivan oikeaan asiaan huomiota

arvoisa puhemies mielestäni on hyvä että tämä perustulokokeilu etenee koska sillä halutaan puuttua ihan oikeaan ja aitoon isoon ongelmaan mitä tulee meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme nimittäin siihen että lyhytaikaisia töitä ei kannata tehdä silloin kun sosiaaliturvan varassa elää

työmarkkinoilla jo hyvin paljon erilaisia joustoja meillä on paljon työntekijöitä jotka eivät tule toimeen palkallaan ja työkokeilujen puitteissa teetetään jo tällä hetkellä ilmaistyötä niihin liittyy jo tällä hetkellä hyvin paljon epäkohtia ministeri lindström ettekö te näe isona riskinä että työnantajat sitten jatkossa ottavat ihmisiä tekemään näitä työnäytteitä sen sijaan että otetaan palkallisia työntekijöitä palkkalistoille
arvoisa rouva puhemies vielä kerran rautalankaa kyseessä ei työsuhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva lyhytkestoinen työskentely työttömyysetuudella potentiaalisen työnantajan tehtävissä tämä tukee näitten piilossa olevien työtilaisuuksien löytymistä ja antaa työttömälle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan soveltuvuuttaan ja asennettaan

että tässä ollaan luomassa joku ihmeellinen ilmaistyömarkkina minä sanoin jo äsken että tämä malli on vielä kesken se täytyy valmistella silleen että nämä porsaanreiät aivan oikein on tunnistettava tässä on riskejä ne pitää pyrkiä minimoimaan ja koska tämä on kokeilu niin jos se ei toimi ja löydetään joitain epäkohtia ne korjataan tai sitten tämä malli ei tule voimaan

seuraava kysymys edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta lähdettiin alun perin tekemään jotta ihmisille voitaisiin tulevaisuudessa turvata sosiaali ja terveyspalvelut tasa arvoisesti asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta

rouva puhemies edustaja sarkkinen kiitos siitä että käytitte neljäkymmentäviisi sekunttia puheenvuorostanne luettelemalla ne tavoitteet jotka voi vielä pelkistää yhteen asiaan ihminen saa asuinpaikastaan ja rahapussinsa paksuudesta riippumatta ne palvelut joita hän sosiaali ja nuo tavoitteet ole hävinneet mihinkään ja niin kauan kun ne tavoitteet ovat kristallinkirkkaana niin tämä matka tästä joutuu tavoitteet ovat aikataulussa muun muassa sen tavoitteen täyttymiseksi että hoidon ja hoivan saa ja rahat riittää se mikä on se malli se mikä on se toimintatapa yksi osa tätä on esimerkiksi se että meillä on käytettävissä suomessa riittävä määrä resursseja nyt pitää löytää semmoinen sote ratkaisu ja hallinnollinen alusta jolla kaikki käytettävissä olevat resurssit ovat hyödynnettävissä pyydän

arvoisa puhemies nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että uudistuksesta on tullut yksityistämis ja yhtiöittämisprojekti ministeri on väittänyt että eu pakottaa suomea yhtiöittämään julkiset sosiaali ja terveyspalvelut hallitus on jälleen kerran perustellut poliittisia arvovalintojaan kuvitteellisella eu pakolla

rouva puhemies olisi koko ajan pidettävä mielessä se miksi tätä muutosta tehdään siksi että viisi pilkku viisi miljoonainen kansa rahapussin paksuudesta ja asuinpaikasta riippumatta saa tulevaisuudessakin palvelutarpeeseen nähden riittävät palvelut tämän keskustelun voi ihan halutessaan johdattaa minne caymansaarille haluaa mutta koko ajan kannattaa muistaa että jotta tämä muutos voi tapahtua niin nyt tällä hetkellä kannattaa jokaisella alueella maakunnassa keskittyä tekemään niitä asioita joilla sillä alueella lähipalvelut seutukunnalliset palvelut ja koko maakunnan kattavat palvelut turvataan

mutta suuria kysymyksiä on soten osalta edelleen auki ja ne liittyvät muun muassa itsehallintoon millainen itsehallinto on kyseessä kun rahoitus tulee valtiolta samalla hallitus aikoo itse tehdä päätökset täyden päivystyksen sairaaloiden keskittämisestä miten itsehallinto toteutuu tässä yhteydessä epäselvää on myös viiden yhteistyöalueen organisointi ja mandaatti

hallitus päättää päivystyksen keskittämisestä jo ennen kuin maakunnat aloittavat toimintansa miksi päivystystoiminnasta tehdään päätökset ennen kuin itse sote uudistus on paketissa sekä aikooko hallitus turvata kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamalla vaasan keskussairaalan toiminnan täyden päivystyksen sairaalana alueella jossa

itsehallintoon kuuluvat kysymykset ovat ministeri vehviläisen vastuualueella mutta tähän sosiaali ja terveydenhuollon näkökulmaan yksi miksi me olemme tekemässä tätä muutosta siksi että palvelutarpeeseen nähden käytettävissä olevat rahat riittävät kymmenen viiva viidentoista vuodenkin päästä kaksi miksi me olemme tekemässä tätä muutosta siksi että ammattitaitoisen asiantuntevan henkilökunnan olemassa olo on riittävä siihen palvelutarpeeseen nähden johon meidän matka on menossa kolme tämän tulee tapahtua suomen tasavallassa olevilla äidinkielillä mikä tulee tarkoittamaan sitä että myös ruotsinkieliset palvelut tulee turvata neljä miksi tehdään esimerkiksi sairaalaverkkoa koskevia ratkaisuja siksi että meillä olisi turvallinen hoito ja hoiva silloin kun me sitä akuutissa tilanteessa tarvitsemme
arvoisa rouva puhemies me olemme tästä lähtökohdasta edelleen ihan samaa mieltä ministeri rehulan kanssa ongelma on se että teidän mallinne ei johda tähän mitä te puhutte puhutte yhtä teette toista se on ollut selvää että kokoomus on koko ajan halunnut yksityiset markkinat mutta perussuomalaiset ja keskusta yhdessä kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kanssa ei ole innostunut tästä ja ihmettelen miksi nyt perussuomalaiset ja keskusta ovat tässä nöyrtyneet kokoomuksen edessä

halutaan hillitä kustannusten nousua niin tämä yhtiöittäminen pirstoo järjestelmää lisää byrokratiaa ja hoitoketjut eivät integroidu vaan hajoavat husin toimitusjohtaja aki linden onkin todennut että tämä johtaa ylihoitoon ja pahimmassa tapauksessa kustannuksien kasvuun

jotka ovat valinnanvapauden piirissä pääosin perusterveydenhuollossa perustason palveluissa ja soveltuvin osin erityistason palveluissa ja jotta meillä voivat olla käytössä kaikki ne resurssit joita on olemassa se tulee edellyttämään sitä että yhtiömalli pitää näiltä osin ottaa käyttöön

arvoisa rouva puhemies sote uudistuksen tarkoituksena on todellakin turvata hyvä hoito kaikille suomalaisille riippumatta asuinpaikasta olemme viime aikoina saaneet kuulla ikäviä uutisia terveydenhuollon sektorilta on löytynyt paljon aukkoja potilasturvallisuuteen liittyen haluankin kysyä teiltä ministeri ja oikeastaan ehkäpä muistuttaa meitä kaikkia niin täällä eduskunnassa kun menemme maakuntiimme ja viemme näitä terveisiä tähän uudistukseen liittyen että onhan niin että sote uudistuksen ytimessä on myös potilasturvallisuus teema ja pidämme ja pidätte sitä esillä käydessänne keskusteluja ja suunnitellessanne tämän uudistuksen erilaista pohjaa potilasturvallisuus koskettaa meitä kaikkia ja todellakin ammattitaitoinen osaava oikea aikainen hoito meille kaikille silloin kun sen aika on

puhemies aivan olennainen asia onnistumisen näkökulmasta ja palvelujen saatavuuden näkökulmasta silloin kun niitä palveluja tarvitaan tulee olemaan se että tieto kulkee toinen asia joka liittyy näihin ajankohtaisiin ja ikäviin ja valitettaviin uutisiin on meidän onnistumisemme tulevaisuuden sote palvelujen osalta on hyvin paljon kiinni siitä että johtaminen onnistuu muutoksen johtaminen onnistuu ja se onnistuu että siellä työpaikoilla ja arjessa huolehditaan siitä että ihmisestä ihan oikeasti välitetään ja hän on sen palveluketjun keskiössä sen palveluketjun jota hän palveluna tarvitsee arvoisa puhemies tähän akuuttiin tilanteeseen yksi osa tätä sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen järjestämislakia on se millä tavalla ja kuka valvoo toimintoja kenen tehtävänä on selvittää mahdolliset ongelmatilanteet ja ja johtaa asioita parempaan suuntaan tämä työ on yksi aivan keskeinen osa kun lakia kirjoitetaan

arvoisa rouva puhemies valinnanvapaus sinällään on erittäin hyvä asia on selvää että meistä jokainen haluaa vaikuttaa siihen kuka meitä hoitaa hallituksen sote muistiossa kuitenkin todetaan että maakunta tuottaa sosiaali ja terveyspalvelut itse tai se voi käyttää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita toisaalta siellä myös todetaan että erilaisten tuottajien on oltava samalla viivalla mikä edellyttää maakunnilta palveluiden yhtiöittämistä ja pakottamista kilpailuun tulen etelä karjalasta eksoten alueelta joka tietenkin on kaikkein tutuin tämä tarkoittaa sitä että eksotenkin pitää sitten yhtiöittää toimintaansa eksote on ollut myös hyvänä esimerkkinä siinä että se tuottaa palvelunsa julkisesti ja se hyödyntää myös yksityisiä palveluntuottajia nyt tuntuu siltä että asiakkaat ja ihmiset on unohdettu ja on lähdetty pakkoyhtiöittämiseen tästä syystä kysynkin miten yhtiöittäminen parantaa asiakkaitten palveluiden saatavuutta tai miten se esimerkiksi parantaa eksotessa jo hyvin toimivia palvelukokonaisuuksia
rouva puhemies tässä kysymyksessä yksi osa on huoli mitä tarkoittaa yhtiöittäminen sanonpa nyt ääneen senkin että siitä että meillä on julkisia yhtiöitä on muuten erittäin erittäin pitkä matka siihen että puhuttaisiin esimerkiksi yksityistämisestä toisekseen tämä lain raami se laki jota ollaan kirjoittamassa tulee muuten tarkoittamaan esimerkiksi eksotessa etelä karjalassa sitä että siellä vaaleilla valitut päättäjät ratkovat lain puitteissa myös sitä tuotantorakennetta meillä on maa erilainen lähtien siitä että meidän pitää turvata koko suomessa se palvelujen saatavuus silloin kun se tarve on maakunnille tulee jäämään iso vastuu ja iso rooli niissä puitteissa joka lainsäädännön kautta luodaan yhtäältä valinnanvapauteen ja toisaalta siihen miten hallinnoidaan organisoidaan se palvelujen tuotanto

puhemies nyt hallituksen päättämät uudet sote alueet vastaavat nykyisten maakuntien määrää kunnilta tehtyjen kyselyiden perusteella useilla kunnilla oli halua vaihtaa nykyistä maakuntaa johtuen niiden asukkaiden asiointi ja työssäkäyntialueista nyt näyttää siltä että tämä kuntien tahtotilan toteuttaminen on vaakalaudalla kysynkin ministeri vehviläiseltä aikooko hallitus kunnioittaa kuntien hallitus kunnioittaa kuntien antamaa lausuntoa ja tahtotilaa

tosiaankin on niin että yhdeksän kuntaa kertoi haluavansa mennä nykyisestä maakunnasta toiseen me emme ole vielä hallituksen keskuudessa käyneet keskustelua näitten kuntien tilanteista mutta jokaisen kunnan osalta tämä katsotaan tarkasti ja meidän pitää luoda semmoiset kestävät kriteerit milloin se voi tulla mahdolliseksi että voi vaihtaa tässä vaiheessa en pysty tähän vielä vastaamaan käymme sitä tulevina viikkoina läpi ja meidän pitää nyt sitten kun lähtee tämä koko lakipaketti lausuntoluonnoksena

täytyy tietysti ensin sanoa että se syy tässä operaatiossa mukanaoloon lähtee tietysti siitä että irakin tilanne saadaan rauhoittumaan ja potentiaalista kasvavaa pakolaisongelmaa myöskin sitä kautta kyetään jollain järjellisellä tavalla hillitsemään mutta sivuvaikutuksena ja keskeisenä sellaisena on tietysti myöskin se mitä meidän turvallisuusjärjestelmällemme euroopassa tapahtuu ulkoministeri viittasi avun antamista ja avun vastaanottamista koskeviin asioihin ne ovat asioita joita just parhaillaan tietysti pohditaan suomessa ja on hyvä ymmärtää että että euroopan unioni yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan turvallisuus ja puolustuspolitiikan merkeissä on tärkeä mutta se ei nykyisellään voi olla se puolustusjärjestely kansainvälisellä tasolla jonka varaan suomen ulkoisen turvallisuuden kansainvälistä järjestelyä koskevat asiat ratkaistaan neljäkymmentäkaksi piste seitsemän on tärkeä mutta se ei ole euroopan unionin puolustusjärjestely vaan se on jäsenmaiden keskinäinen puolustusjärjestely mutta on hyvä että hallitus on liikkeellä siinä suhteessa että suomen valmiudet tämän avun antamisen ja vastaanottamisen osalta saatetaan nopeassa päiväjärjestyksessä kuntoon

isilin vastainen taistelu on meidän kaikkien yhteinen asia sen vuoksi myös suomen tulee osallistua siihen tämä on myös konkreettinen vastaus ranskalle tähän eun avunantolausekkeeseen neljänkymmenenkahden piste seitsemän vedoten ja vastasimme siis myönteisesti kun ranska apua pyysi puolustusvaliokunta kiinnitti erityistä huomiota turvallisuuteen tässä operaatiossa koska riskittömiähän nämä eivät koskaan ole on uhkia ilmassa tienvarsipommeja kemiallisia aseita ja niin edelleen omasuojaan kiinnitimme erityistä huomiota kysyisinkin puolustusministeriltä kuinka huolehditaan siitä että suomalaisten kouluttajien

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että daeshin voittamiseksi tehdään kaikki mahdollinen ja tämä operaatio on tärkeä tärkeä siinä koulutamme paikallisia toimijoita daeshin vastaiseen taisteluun se on myös vastaus ranskan avunannon pyyntöön turvallisuuteen olemme kiinnittäneet huomiota ja haluan kiittää ministeri niinistöä ja ministeri mäntylää perussuomalaiset ministerit ovat tehneet erinomaista työtä kriisinhallintaveteraanien veteraaniohjelman eteen eli sen eteen että kannamme pahimmallakin hetkellä huolen jokaisesta naisesta ja miehestä jonka tehtäviin lähetämme olen ymmärtänyt että kriha veteraanit saavat kortin tänä vuonna tai ovat jo saaneet ja nyt nämä viimeiset osat ovat sosiaali ja terveysministeriössä valmistelussa kun ministeri mäntylä ei ole paikalla niin kysyn ministeri niinistöltä joka on myös sydämenasiakseen ottanut tämän kriha veteraaniohjelman saadaanko se lopulliseen päätökseen ja voimaan tämän vuoden aikana

rouva puhemies on erinomaisen hieno asia että suomi yhtenä eurooppalaisena valtiona vastaa ranskan marraskuun seitsemäntenätoista päivänä viime vuonna esittämään avunpyyntöön osallistumalla tähän erbil operaatioon nyt sitten vielä puolet vahvemmalla joukolla kun apua antaa niin sitä voi joskus itsekin pyytää ulkoasiainvaliokunta arvioi omassa arviossaan että soveltaminen voi vahvistaa eun jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta ja eun turvallisuusyhteistyötä muiltakin osin kiitän ulkoasiainvaliokuntaa myös yhtenä puolustusvaliokunnan jäsenenä että että myös puolustusvaliokunnan huomiot ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on tarkkaan otettu ylös tämä koulutusyhteistyö vahvistaa puolustusvaliokunnan omankin arvion mukaan oman kotimaamme puolustusta mutta kysyn kun on mahdollisuus kysyä ministereiltä tästä riskiarviosta johonka puolustusvaliokunta myös kiinnitti huomiota operaatio suoritetaan korkean riskin luokassa itsemurhapommittajien ja tienvarsipommien lisäksi uhkana ovat myös kemialliset aseet puolustusvaliokunnassa asiaa käsiteltiin laajasti ja saatiin hyvä selvitys siitä että meillä on myös kykyä uudenlaisten uhkien torjuntaan miten ministerit näkevät tämän korkean riskin

kyllä kai riskiarvio lähtee siitä onko tämä toiminta samanlaista kuin ennen ja kyllähän se nyt on tunnustettava ja tunnistettava että toiminnan luonne muuttuu jos aiemmin koulutettiin koulutusyksikössä keskitetysti ja nyt sitten tämän laajentuneen toiminnan myötä osa joukoista antaa tukea ja kouluttaa pataljoonatason koulutuksessa tukena esikunnille niin kyllähän se tietää sitä että suomalaiset sotilaatkin ovat silloin hyvin lähellä rintamalinjoja jos niitä voidaan määritellä ja se suoraan vaikuttaa sitten sitten siihen mitä voi tapahtua halusin että tämä kirjataan ylös ja tästä asiasta puhuin jo lähetekeskustelussa mutta tästä tästä transatlanttisesta yhteistyöstä en ole niin innostunut kuin ministeri soini jos sitä lähdetään tukemaan niin pitää muistaa myös se mitkä ovat juuret irakissa tai vaikkapa pohjois afrikassa kun ajattelee mitä libyassa on tapahtumassa ja mitä voi tapahtua

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä korostamme että koulutustoimintaa tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdentaa kouluttajien kouluttamiseen koska näin toiminnan vaikuttavuutta voitaisiin lisätä näen tämän olennaisen tärkeänä kun osallistutaan eri kriisinhallintaoperaatioihin kuten tässä käsiteltävässä asiassa jatkettaisiin ja vahvistettaisiin suomen osallistumista turvallisuussektorin irakissa pitää aina muistaa että tarkoitushan on että koulutustoiminta jatkuisi laadukkaana vielä sittenkin kun suomalaiset ovat poistuneet erbilistä itselläni oli tapana muistuttaa kansainvälisiä poliisikollegoitani operatiivisissa kriisinhallintatehtävissä että meidän päätavoitteemme on tehdä itsestämme tarpeettomia eli työskentelyn pitää kohdistua jatkuvasti siihen että ihmiset osaavat toimia kotimaassaan itsenäisesti

rouva puhemies on sanomattakin selvää että suomen täytyy kantaa vastuunsa kansainvälisestä turvallisuudesta isil on uhka koko globaalille maailmanjärjestykselle monikansallisen operaation jatkaminen on erittäin perusteltua

näiden neuvottelujen suhteen toinen kysymykseni liittyy vierastaistelijoihin suomestakin on lähtenyt isilin riveihin taistelemaan kymmeniä ihmisiä ja on käsittämätöntä että vapaaehtoisesti raakalaismaisen järjestön riveihin taistelemaan lähtevät ihmiset voivat ylipäätään palata suomeen ja ilmeisesti vierastaistelija asiaa käsitellään tällä hetkellä eu tasolla kysyisin mikä on tilanne tämän suhteen onko eu tasolta kuulunut mitään uutta vierastaistelijoihin liittyen

myös tärkeänä että molemmat valiokunnat tässä talossa niin kuin yleensä tässä salissakin antavat hyvin laajan yksimielisyyden tälle hankkeelle että tätä koulutustoimintaa irakissa jatketaan se antaa myös suomalaisille kouluttajille ja yk joukkojen jäsenille hyvän mahdollisuuden kouluttautua ja ja päivittää omat tietonsa turvallisuuteen täytyy aina kiinnittää huomiota ja kysynkin myös ministeri niinistöltä ovatko suomalaisten varusteet tällä hetkellä ajan tasalla tässä edustaja

vertasi että kyllä kun lähtee sinne lisää niin tottahan siinä riskit koko koko ajan lisääntyvät mutta mielestäni se riski on jo tällä hetkellä siellä olemassa ja

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta ja ja vahvistamisesta irakissa kysymys on isilin vastaisesta taistelusta suomessa osaaminen on hyvää ja osaamista tulee voida hyödyntää koulutus ja neuvontatehtävissä maailmaa järkyttäneet terroristi iskut pariisissa ja brysselissä herättävät pelkoa niin maailmalla kuin meissä suomalaisissa ja valiokunnan mietinnössä myös mainitaan että myös suomessa on varauduttava terroristiuhkaan en ole puolustusvaliokunnan enkä ulkoasiainvaliokunnan jäsen mutta kansalaisilta tuon sitä viestiä ja kysyn kun ministerit olette molemmat paikalla täällä millä tavalla konkreettisesti me täällä suomessa varaudumme tähän terroristiuhkaan pelolle ei tule antaa sijaa vaan meidän tulee katsoa tulevaisuuteen eteenpäin mutta silti pelko on kuitenkin läsnä viime aikojen tapahtumien johdosta

arvoisa puhemies suomi on ollut ansioitunut ja toivottavasti on myös jatkossa ansioitunut kriisinhallintatehtävissä meidät tunnetaan laajasti siitä maailmalla esimerkillisenä valtiona on erittäin hyvä myös että eduskunnassa on tälläkin hetkellä useita kriisinhallintakokemusta omaavia edustajia ja pidetään tätä asiaa myös tärkeänä koko eduskunnan piirissä jatkaisinkin tuosta kokeneen edustaja ruohon puheenvuorosta siitä että kun nämä koulutusoperaatiot loppuvat sitten tuolla esimerkiksi irakissa niin miten huolehditaan siitä että paikallisilla on todella konkreettiset mahdollisuudet jatkaa sitä koulutustoimintaa siellä että he pystyvät rakentamaan sitä paikallista osaamista siellä riittävästi tämän

puhemies tähän samaan jatkaen nyt kysyisin molemmilta ministereiltä vielä niin sanotusta vaikutusarvioinnista kun nyt tätä operaatiota jatketaan ja todettiin jo että sille on syynsä ja ensi syksystä elokuusta eteenpäin sitten meillä on enemmän sotilaita kuin tähän mennessä kuinka suoritetaan nyt sitten vaikutusarviointi siellä että on päästy niihin tavoitteisiin mitä ollaan asetettu ja entä kun tämä vuoden määräaika päättyy missä vaiheessa me täällä kansallisesti otamme teidän näkemyksenne mukaan uuden keskustelun siitä jatkammeko vielä tätä operaatiota

varmastikaan äkkiliikkeitä ja nopeita vaikutuksia siellä paikan päällä ei saada aikaan

nyt käsitellään tätä erbil selontekoa ja nostetaan veneeseen nyt ensiksi se ensimmäinen kala mutta jos ajattelee tulevaisuutta jo tässä vaiheessa niin vaikka operaatiot syyrian alueella ja ja irakin irakin alueella jatkuvat on nähtävissä kumminkin tilanne jossa isil on joutunut perääntymään syyriasta ja samaan aikaan paine kasvaa esimerkiksi turvapaikkakriisin osalta libyan alueella jossa isilillä on vahva jalansija jos nämä kiistat eskaloituvat nyt useampiin erilaisiin maihin ja samantyyppiset kriisit laajenevat yhä ennalta arvaamattomampiin jatkokriiseihin onko suomi varautunut jo siihen että meiltä löytyy tarvittaessa myös kykyä lähteä laajempiin operaatioihin voi sanoa että useampiin operaatioihin yhtä aikaa haluan tähän loppuun sanoa vielä että on erinomaisen hienoa että koko eduskunta yhdessä on oman selontekonsa kanssa se on iso arvo tällaiselta suomalaiselta yhteiskunnalta olla yhdessä mukana

arvoisa rouva puhemies humanitaarinen tilanne irakin alueella on todella vakava mikä on heijastunut laajalti eurooppaan ja kuten on todettu lyhyellä tähtäimellä turvallisuustilanteen parantaminen on irakin vakauttamisen keskeinen edellytys ja sinänsä on erittäin hyvä että suomi on tässä työssä mukana valiokuntien kuulemisissa on tullut kirjattua useita hyviä huomioita tähän operaatioon liittyen edustaja ruoho totesi tuossa että että on tärkeää että teemme työtä joka pitkällä tähtäimellä tekee meidän työmme tarpeettomaksi ja siinä mielessä on hyvä että tänne on kirjattu että koulutustoimintaa tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdentaa kouluttajien kouluttamiseen

kiinnittänyt huomiota siihen että jatkossa veteraaniohjelma olisi tärkeä ja ja sen osalta tulisi saattaa veteraaniohjelma valmiiksi vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun mennessä ja tästä olisin kysynyt puolustusministeriltä että missä vaiheessa sen osalta mennään

arvoisa rouva puhemies tämän koulutusohjelman laajentamisen taustalla on niin kuin keskustelussa on tuotu monta kertaa esille lissabonin sopimus ja sen solidaarisuus toisia maita kohtaan oikeus saada apua pahimmalla hetkellä ja toisaalta velvollisuus antaa apua pahimmalla hetkellä meidän lainsäädäntömme ei ole aivan tämän lissabonin

lupaamamme kanssa ajan tasalla ja sen takia tällä tavalla vastaamme nato maille suojaa tuo artikla viisi mutta kysyisin ministeri niinistöltä millä tavalla te tulkitsette näitä lissabonin sopimuksen turvatakuita onko tällaiselle sotilasliittoon kuulumattomalle maalle

arvoisa puhemies kun tuon esittelypuheenvuoron lisäksi tässä on mahdollisuus debattiin niin ajattelin kun tässä on kaksi keskeistä ministeriäkin paikalla tiedustella vielä tästä muusta osallistumisesta ranskan avunpyyntöön mitä muuta on suunnitteilla ja miten putkessa ja koska on tarkoitus tehdä päätöksiä olen ymmärtänyt että vahvassa harkinnassa on tuo libanonin operaation vahvistaminen joka tuntuisi ihan luontevalta me olemme siellä pitkään olleet meidän työtämme arvostetaan suomalaista osaamista tarvitaan siellä onko niin että hallitus aikoo tuoda tähän liittyviä esityksiä eduskuntaan lähiaikoina ja jos on niin voitteko ehkä vähän kertoa mitä olette kaavailleet tämän asian suhteen

arvoisa puhemies ensinnä se seikka mitä tässä ehkä ei ole tullut mainittua on se että alueella on suurin ehkä välittömin riski siinä jos mosulin kaupunki aiotaan vallata takaisin se ei ole ihan jokapäiväinen tapahtuma ja ja joka tapauksessa meidän oma toimipisteemme sijaitsee alle sadan kilometrin etäisyydellä kaikesta tästä ulkoministeriltä kuitenkin kysyisin kun tässä velloo tämä suomen asemoituminen suhteessa eun solidaarisuuslausekkeeseen ja avunantolausekkeeseen molempiin ja tämä ulkomaisen avun vastaanottaminen ja sen antaminen vastavuoroisesti tietysti on iso kysymys johon meidän lainsäädäntömme ei tällä hetkellä anna oikeaa tai mitenkään riittävää vastausta olisiko mahdollista ministeri soini kuvitella että tämä avunantolauseke tulisi erillisenä kysymyksenä selkeästi myös esille hallituksen juuri parhaillaan valmistelemassa ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa
tässä vaiheessa kun ei vastauspuheenvuoroja enemmälti ole ole pyydetty ehkä ministeri kumpi ministeri ministeri soini ensiksi ja kenties puolustusministeri sen jälkeen

arvoisa puhemies kiitos hyvästä keskustelusta kysymyksistä yritän vastata mahdollisimman moneen ja sitten ministeri niinistö varmaan täydentää mutta jos aloitan tästä edustaja kanervan kysymyksestä niin kyllä on hyvä että me selvitämme perusteellisesti tämän koko tematiikan näiden eri lausekkeiden lausekkeiden kanssa koska lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä avunantolausekkeen tulkittiin tarkoittavan sotilaallista tukea jäsenmaalle joka lausekkeen aktivoi nyt kun nämä uhkakuvat ovat moninaistuneet niin samoin käsitys mahdollisen avun muodoista on moninaistunut tämä täytyy ihan ehdottomasti ottaa huomioon täältä tulee vähän hajanaisesti näitä mutta yritän käydä läpi edustaja juvonen kysyi näistä turvallisuusasioista ne ovat aivan olennaisia ja myöskin porukka joka tulee sieltä mahdollisesti takaisin miten siihen on on varauduttu terrorismi ei tunne rajoja emme me voi sulkea pois sellaistakaan mahdollisuutta että terrori tulee tänne emme me voi ummistaa siltä silmiä me emme ole tästä globaalisti verkottuneesta terrorismista vapaita ja tämä on hyvä muistaa samaan liittyy tämä vierastaistelijoiden uhka tämän takia me tarvitsemme kansainvälistä

tämän takia tässä operaatiosuunnittelussa on ollut myös suojelupoliisin asiantuntemus meidän käytössämme ja nyt myös kehysriihessä suojelupoliisille annettiin lisämäärärahaa kaksi miljoonaa euroa nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita tässä tarvitaan myös muslimiyhteisön yhteistyötä koska kyllä näissä yhteisöissä joissa näitä lähtijöitä on täytyy olla meidän tuntosarvet siellä täytyy olla meidän tiedustelutietoa ja siellä täytyy olla meillä monennäköistä tietoa jotta tämä radikalisoituminen voidaan estää sitten näistä koulutus ja neuvonantotehtävistä tämä on oikeastaan hyvä selventää että millä tavalla nämä ovat erilaisia eli koulutustehtävissä meidän osastomme antaa erbilin koulutuskeskuksessa kurdistanin peshmerga taistelijoille koulutusta sotilaan perustaidoista aina joukkuetasolle asti ja siihen liittyy muun muassa lääkintäkoulutusta ja tämäntyyppistä neuvonantotehtävissä taas suomalainen osasto tukisi kurdistanin turvallisuusjoukkojen prikaati ja pataljoonatason esikuntia nyt me tulemme tekemään näitä molempia sitten vielä edustaja kanerva sanoi mosulista se on erittäin iso kaupunki ja ja jos se vallataan takaisin niin että se se todella tehdään voimakkaiden sotatoimien kautta niin se jälki on kamalaa se meidän on syytä tiedostaa että daesh ei jätä sitä vapaaehtoisesti ja ikävä kyllä monien sotatoimien ensimmäiset ja suurimmat uhrit ovat siviilejä heitä voidaan myös käyttää ihmiskilpinä ja kaikennäköisenä tässä tämä tämä on kyllä vaikea asia sitten viitattiin libyaan taisi olla edustaja kari juuri tämä riski tässä on olemassa että kun isil joutuu ahtaammalle sekä irakissa niin se hakee muita väyliä ja tällä hetkellä se muu väylä on libya siellä on sirtin kaupunki jonka lähellä jo erittäin voimakkaasti isil toimii on mennyt ihan vahvistettujen tietojen mukaan sekä maitse että meritse isilin taistelijoita tämä on myös erittäin tärkeä tulonlähde heille he myyvät öljyä ja vaikka se olisi kuinka saastaista ja veristä öljyä niin aina on löytynyt ostajia se että me saamme tämän terroristiporukan rahoituksen katki on äärimmäisen tärkeätä näihin juurisyihin puuttuminen me nyt euroopassa ja lännessä ymmärtäisimme tehdä yhteistyötä ajoissa koska kyllä tosiasia oli se että me tiesimme että libyassa

pakolaisia paljon kun se ei ollut meidän kynnyksellämme niin me emme oikein välittäneet mitään ja vasta sitten kun tämä tulva alkoi niin alkoi kuulo paranemaan ja toimintaa tuli lisää samoin nämä raaat raaat terroriteot toivat sen vielä lähemmäksi nyt me emme saa tehdä samaa virhettä libyan kohdalla me tarvitsemme yhteistyötä libyan hallituksen kanssa ja onneksi siellä nyt on hauras hallitus koska esimerkiksi ykn siunauksen saaminen mandaatti on riippuvainen siitä että on yhteistyötä hallituksen kanssa no nyt esimerkiksi tämä hallitus voi pyytää apua jos ei ole voi pyytää apua ja silloin ei ole ykn mandaattia ja kaikki muu on hankalampaa eli tässä mielessä on on toivoa sitten kysyttiin palautussopimuksista neuvottelut ovat virkamiestasolla käynnissä sekä afganistanin että irakin kanssa kovin on kitkuista mutta haluan muistuttaa siitä että esimerkiksi ruotsilla on tämmöinen palautussopimus pakkopalautussopimus he ovat saaneet palautettua parikymmentä pakolla suomesta on lähtenyt vapaaehtoisesti viisi lentokoneellista ja tämä on se mitä kautta nyt tätä asiaa hoidetaan esimerkiksi italialla on erittäin huono kokemus pakistanin kanssa heillä on pakistanin kanssa palautussopimus iso lentokone lensi italiasta pakistaniin ja pakistan kieltäytyi ottamasta vastaan se lentokone meni täydessä lastissa takaisin tässä me tarvitsisimme euroopan laajuista yhteistyötä olisi hyvä että kaikilla unionin mailla olisi samanlainen sopimus että tässä olisi tämmöinen yhtenäinen käytäntö ja kyllä meidän täytyy uskaltaa sanoa irakille ja afganistanille sekin kun neuvotellaan heitä koskevasta avusta pitää pystyä edellyttämään että te sitten hoidatte tämän puolen kun näitä palautuksia tulee

voidaan tehdä tämä on mielestäni tärkeää sitten edustaja mustajärvi kysyi lempiaiheestaan transatlanttisesta yhteistyöstä se on hyvä kysymys suomen ulkopolitiikalla ja tämän hallituksen ulkopolitiikalla on muutama painopiste jotka ovat tietysti myös omiani yksi on arktinen yhteistyö itämeri yhteistyö laajasti myös venäjä yhteistyö suomi ruotsi yhteistyö rauhanvälitys ja transatlanttinen yhteistyö nämä kaikki tarvitaan nyt näyttää olevan jo aika reippaasti vastauksia että jos puolustusministerin sallitaan täydentää sitten jos vielä tulee jotain mieleen niin mielelläni vastaan

arvoisa herra puhemies kiitos edustajille tuesta ja rakentavista puheenvuoroista pyrin täydentämään ministeri soinin vastausta edustajat savola kari ja pakkanen kiinnittivät huomiota suomalaisten joukkojen turvallisuuteen mielestäni täysin aiheellisesti kuten myös sekä puolustus että ulkoasiainvaliokunta ovat tehneet lausunnossaan ja mietinnössään kyseessä on kiistatta korkean uhkatason operaatio siksi onkin hyvä kysyä puolustusvoimat on arvioinut tätä omasuojan riittävyyttä itsemurhapommittajien tienvarsipommien ja kemiallisten aseiden muodostama uhka on vakava mutta puolustusvoimilla on etenkin afganistanin isaf operaation kokemusten perusteella kohtuullisen hyvä kyky varautua esimerkiksi tienvarsipommien aiheuttamaan turvallisuusuhkaan kannustan kuitenkin puolustusvoimia jatkuvasti arvioimaan omasuojan riittävyyttä koska tilanteet tilanteet muuttuvat omasuojan riittävyyttä arvioidaan operaatioalueelta saatujen tietojen pohjalta esimerkkeinä voin mainita muutokset isiksen isilin daeshin tai millä nimellä tätä barbaarijärjestöä nyt haluaakaan kutsua toimintatavoissa mahdollisten iskujen tekotavan ja turvallisuustilanteen yleisen yleisen kehityksen suomalaisjoukkojen turvallisuuden takaamisessa on otettava myös huomioon kemialliset aseet joiden käyttö tai käytön uhka alueella on todellinen operaatioon on lähetetty suojelualan materiaalia muun muassa suojavarusteita ja ilmaisimia pyrimme saamaan uuteen kontribuutioon myös suojelualan osaamista suomalaisella osastolla on käytössään paikalta vuokratut panssaroidut ajoneuvot joten kurdistanissa liikkuminen on kohtuullisen turvallista jos tällaista sanamuotoa yleensä voi käyttää paikalliset turvallisuusviranomaiset toimivat verraten tehokkaasti edustajat heinonen ja mäkelä kysyivät kriisinhallintaveteraaniohjelman tarkemmasta aikataulusta valitettavasti minulla ei ole siihen vastausta edustaja heinonen kysyi lisäksi henkilökohtaista mielipidettäni lissabonin sopimuksen niin sanottuihin turvatakuisiin tämä oli edustaja heinosen käyttämä sana itse en käyttäisi sanaa turvatakuu tässä mielessä lissabonin sopimuksesta puhuttaessa varsinkaan artiklasta neljäkymmentäkaksi piste seitsemän jotta menisi sekaisin puurot ja vellit viittaan tässä naton viidenteen artiklaan mutta joka tapauksessa suomen linja ja suomen etu on tämän artiklan joustava tulkinta ja ranskan avunpyyntö pariisin terrori iskujen jälkeen on ollut niin suomelle kuin muillekin eu maille hyvä harjoitus on syytä tarkkaan seurata tätä prosessia kirjata ylös miten prosessi on edennyt ja ennen muuta ottaa opiksi ymmärsin että tähän puolustusvaliokunnan puheenjohtajan edustaja kanervan puheenvuoro viittasi eli esimerkiksi selontekotyössä on syytä kiinnittää tähän prosessiin huomiota mutta tässä vaiheessa oma vakaa mielipiteeni on että suomen puolustussuunnittelua emme voi laskea eu sopimusten varaan vaan sotilaallisesti liittoutumattomana maana valmistaudumme itsenäiseen puolustukseen kaikkien avainsuorituskykyjen on oltava omassa hallussamme mutta totta kai olemme valmiita vastaanottamaan kumppaneiltamme apua sillä apua saamme jos siitä on hyötyä apua antavalle osapuolelle
siirrymme puhujalistaan

myös jatkamme puhujalistaa jonkun matkaa ja tarvittaessa debatti sitten jonkun ajan päästä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitoksia molemmille ministereille asiantuntevista vastauksista tätä selontekoa olemme niin

vedoten pyysi suomea kuten muitakin eu maita mukaan ja suomi siis vastasi myönteisesti ja tällä tapaa myös konkreettisesti tähän asiaan herra puhemies suomella on nyt noin viisikymmentä sotilasta erbilissä ja olemme kouluttaneet siellä irakin kurdistanin turvallisuusjoukkoja niin sanottuja peshmerga joukkoja kokemukset tästä ovat olleet hyviä olemme saaneet siellä tuloksia aikaan ja muun muassa pystyneet vähentämään tappioita näiden joukkojen osalta kun he ovat oikeanlaista sotilaskoulutusta saaneet

se on hyvä piirre huomata että suomalaista osaamista arvostetaan tuolla maailmalla ja meillä ei siellä pelkästään ammattisotilaita vaan ehkä jopa suuremmalti osin tämä perustuu reserviläisiin eli sitä siviilipuolen osaamista mitä meillä on pystytään sitten meidän reserviläisarmeijamme kautta hyödyntämään myös näissä kansainvälisissä tehtävissä ja siitä voimme olla kyllä ylpeitä herra puhemies puolustusvaliokunta kiinnitti erityistä huomiota turvallisuuteen tässä operaatiossa uhat ovat todellisia kuten tässä debattikeskustelussa jo kävimme läpi on tienvarsipommeja itsemurhapommittajia kemiallisia aseita epäsuoraa tulta näitä kaikkia asioita mihin joudumme varautumaan sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää että olemme siihen varautuneet meillä on omasuoja kunnossa ja niillä meidän kavereilla siellä on parhaat mahdolliset välineet käytössä panssaroidut ajoneuvot varusteet viitaten

ja niin edelleen jotta sitä pahinta yhdenkään meidän sotilaamme osalta ei tapahtuisi tästä on pidettävä kiinni ja näin on myös kuten puolustusministeriltä kuulimme tapahtunut ja tapahtuu ja pidän äärimmäisen tärkeänä myös sitä että tätä seurataan äärimmäisen tarkasti tehdään vaikutusarvioita ja reagoidaan sen mukaan mikä tarve siinä on meidän suomalaiset sotilaamme kouluttajamme eivät osallistu varsinaiseen taisteluun mutta itsepuolustusoikeus luonnollisesti on ja näin tulee tulee tietysti ollakin tämä on tietysti yksi osa sitä tärkeää omasuojaa tässä tehtävässä herra puhemies monta kertaa näissä kansainvälisissä operaatioissa sitten kysytään mikä se on se suomen puolustusvoimien tehtävä kun pitäisi puolustaa omaa isänmaata miksi me osallistumme tuonne kansainvälisiin tehtäviin ja erilaisiin operaatioihin minä ainakin pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että näillä kaikilla operaatioilla joihin me osallistumme on vahvistava vaikutus meidän kansalliseen puolustuskykyymme ne kokemukset mitä tuolta maailmalta saadaan vahvistavat meidän kansallista puolustuskykyämme tämä operaatio on varmasti yksi niistä haastavista operaatioista joista nyt sitten saadaan kokemuksia tämän oman kykymme kykymme turvaamiseksi ja se on tietysti tärkeä asia tämä mietintö oli yksimielinen siitä kiitos kaikille kaikille osallistujille keskustan eduskuntaryhmän puolesta sen verran voin tässä yhteydessä sanoa että me kannatamme tähän osallistumista ja kiitämme kaikkia tästä käydystä käsittelystä ja keskustelusta tämän asian suhteen

arvoisa herra puhemies valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa kysymys on isilin tai isisin mitä termiä me sitten käytämmekään vastaisesta taistelusta nyt käsittelyssä olevassa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan että menestyminen isilin vastaisessa taistelussa on ennen kaikkea riippuvainen maiden omasta kyvystä ja tahdosta sekä kansainvälisestä tuesta suomessa puolustusvoimista lähtöisin oleva osaaminen on hyvää ja osaamista tulee voida hyödyntää koulutus ja neuvonantotehtäviin keskittyvissä kriisinhallintaoperaatioissa on perusteltua että koulutustoimintaa jatketaan äskettäin maailmaa järkyttäneiden pariisin ja brysselin terrori iskujen jälkeen osallistuminen kansainväliseen isilin vastaiseen toimintaan on muuttunut entistä tärkeämmäksi iskut osoittivat ettei terrorismin vastainen sota euroopassa ole vielä lähimainkaan voitettu entä sitten boko haramin toimet nigeriassa terroristijärjestöhän on vannonut uskollisuutta syyriassa ja irakissa toimivalle isis järjestölle koululaistyttöjen kaappaamiset ja lasten käyttäminen terroristiteoissa on on syvästi järkyttävää lapsiin kohdistuvat iskut ovat pysäyttäviä ja tuomittavia elokuvassa ihmemaa oz dorothy tyttö lentää pyörremyrskyn mukana kotikylästään toiseen maailmaan tyttö puhuu pienelle cairnterrierilleen toto yksi think kansas anymore myös suomessa on varauduttava kasvavaan terroristiuhkaan tämä lause on tullut tutuksi meille kaikille ja siihen kiinnitetään myös huomiota ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä myös me suomessa niin kuin ihmiset kaikkialla maailmalla joudumme kertomaan lapsillemme että emme ole enää siinä entisessä vanhassa maailmassa tämä maailma on muuttunut kaikella tavalla

arvoisa herra puhemies

tämän asian taustalla jota nyt käsittelemme arabikeväästä liikkeelle lähteneet tapahtumasarjat arabikevään myötä levottomuudet eri maissa eivät laantuneetkaan vain siihen että demokratia olisi voittanut ja ja diktaattorit olisi syösty vallasta vaan vaan osaan valtioita jäi edelleen diktaattorivalta ja osaan vallankaappausten ja ja kansannousun jälkeen epävakaa tilanne tätä seurausta on myös terroristijärjestö daeshin nousu ja tätä seurausta ovat myös euroopassa tapahtuneet terrori iskut ovat ne sitten daeshin tekoa aidosti tai eivät niillä on selkeä yhteys kuitenkin tämän järjestön ajatusmaailmaan ja ja ideologiaan maamme hallitus on päättänyt jatkaa ja vahvistaa osallistumistamme monikansalliseen operaatioon pohjois irakin erbilissä osallistumisen kokonaisvahvuutta lisätään vuoden ajaksi noin sataan sotilaaseen nykyisestä viidestäkymmenestä sotilaasta ja ja tämä on varsin perusteltua tässä tilanteessa vaikka joitain tuloksia daeshin vastaisessa taistelussa on saatu aikaankin itse asiassa kun viime päivien tapahtumia miettii riskiarvioissa nousevat varmasti entistä suuremmiksi tällaiset suuremmiksi tällaiset yllättävät toimet joita terroristijärjestö mahdollisesti voi tehdä niin kuin ulkoasiainvaliokunta ja me puolustusvaliokunnassa totesimme itsemurhapommittajien tienvarsipommien ja kemiallisten aseiden muodostama uhka on vakava vaikkakaan merkittävää muutosta riskiarvioissa ei ole virallisesti tuohon edelliseen päätöksentekoon joka tapahtui vuonna kaksituhattaneljätoista silloin jo ulkoasiainvaliokunta totesi että kyseessä on olosuhteista johtuva korkean

ehkä itse ajattelen niin että nämä voitot joita nyt daeshista on saatu aikaiseksi voivat saada aikaan juuri sentyyppistä toimintaa miten nurkkaan ajettu rotta toimii eli tehdään jotain yllättävää hyökätään aggressiivisesti ne voivat olla tämäntyyppisiä iskuja joko tänne koulutusalueelle tai sitten niin kuin nyt on tapahtunut iskuja myös myös maihin jotka tähän ja daeshin vastaiseen taisteluun ovat ovat lähteneet mukaan sen takia meidän pitää huolehtia myös siitä että oman maan turvallisuuslainsäädäntö ja tiedustelulainsäädäntö ovat ajanmukaisia että saisimme tiedon ja pystyisimme estämään mahdollisia iskuja joilta emme välttämättä mekään ole täällä pohjoisessa euroopassa täysin turvassa sen takia itse tuen sitä että meidän lainsäädäntöämme päivitetään niin että me pystymme ja meidän viranomaiset pystyvät mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan näihin näihin mahdollisiin uhkiin joita joita on samaan aikaan pitää myös muistaa se että myös maan sisäinen turvallisuus saattaa siis järkkyä tämäntyyppisen toiminnankin myötä ja

pitää olla valmiutta siihen että myös kotimaan turvallisuudesta pystytään vastaamaan se tarkoittaa rajavalvontaa se tarkoittaa poliisin voimavaroja resursseja ja ja niin poispäin nyt on toteen näytetty se mistä tässäkin salissa muutamat ovat puhuneet ja ovat saaneet kovaa arvostelua niskaan puhuttaessa esimerkiksi pakolaisvirrasta belgian iskun henkilöt ovat nyt mediatietojen mukaan ainakin käyttäneet tätä virtaa hyväkseen ja siirtyneet belgiaan ja tehneet iskun eli tähänkin mahdollisuuteen pitää pitää varautua ja seurata liikehdintää eli sitä että kun toiset ovat hädässä ja ja liikkuvat myös rikolliset käyttää sitä hyväkseen niin kuin belgian terroristi iskun tekijät ja myös pariisin iskun tekijät arvoisa puhemies täysi tuki tälle koulutustehtävälle ja kuten kriisinhallintaveteraaniohjelmasta tuossa omassa debattipuheenvuorossani totesin ja ja peräänkuulutin toivon että se viedään tänä vuonna loppuun niin että kannamme vastuun jokaisesta naisesta ja miehestä jotka näihin vaativiin tehtäviin lähetämme nyt ja tulevaisuudessa

vielä siihen lähetekeskusteluun tämän asian tiimoilta kun haluttiin nähdä että tässä päätöksessä yksittäisestä operaatiosta päätettäisiinkin yleisemmin euroopan yhteisestä ulko ja turvallisuus ja puolustuspolitiikasta ja näinhän ei ole me hyväksymme tämän jatkopäätöksen mutta se ei ole kannanotto mistään linjakysymyksestä suhteessa eurooppalaiseen päätöksentekoon ja sitten vielä liittyen tähän lissabonin avunantolausekkeeseen on äärimmäisen tärkeää että se prosessi on jatkossakin kahdenvälinen ja ihan aidosti kahdenvälinen että se apua antava maa voi päättää miten se sen lissabonin sopimuksen juridisen velvoitteen täyttää me vasemmistoliitossa pidämme kyllä mielessä silloin kun kansallista lainsäädäntöä ollaan rukkaamassa ja uskon että puhun paitsi itseni myöskin ryhmäni puolesta silloin kun lähetetään suomalaisia sotilaita voimankäyttötehtäviin katsomme kyllä hyvin tarkkaan sen mihin tehtäviin millä perustein ja mitä siitä seuraa voi olla että kansallisen lainsäädännön käsittely ei ole niin yksimielistä kuin on ollut tämän operaation

itse pelkään sitä että kun suomella on esimerkiksi tämä naton isäntämaasopimus ja sitten on lissabonin sopimus ja jos kansallista lainsäädäntöä muutetaan tiettyyn suuntaan niin sitten esimerkiksi muiden eu maiden paine yhtä jäsenmaata kohtaan voi muodostua niin kovaksi että tosiasiassa sitä kahdenvälistä prosessia ei enää käydäkään vaan se yksittäinen jäsenmaa joutuu taipumaan niin sanottuun euroopan unionin yhteiseen tahtoon

puhemies kuten valiokuntamme puheenjohtaja ja ulkoministerikin totesivat pidämme suomen osallistumisen jatkamista ja laajentamista perusteltuina ulkoasiainvaliokunnan mielestä suomen on välttämätöntä osoittaa tukea ranskalle tämän vedottua eun keskinäiseen avunantovelvoitteeseen suomen on myös tärkeätä osallistua kansainväliseen isilin vastaiseen toimintaan koska järjestön toiminta muodostaa uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle

suomen osallistuminen isilin vastaiseen toimintaan on osa globaalia terrorismin vastaista toimintaa jossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja laajaa keinovalikoimaa terrorismia vastustetaan tehokkaasti vaikuttamalla kokonaisvaltaisesti kriisimaihin siksi peräänkuulutan eun siviilikriisinhallintaoperaatiota tukemaan kokonaisvaltaista ratkaisua

siviilikriisinhallinnalla voidaan vaikuttaa juurikin ongelmien juurisyihin edustaja savola perusteli hyvin miksi suomen tulee osallistua ulkomailla kriisinhallintatehtäviin on totta että toimimalla kansainvälisissä tehtävissä kehitämme myös kansallista osaamista ja ja siten myös toimintavalmiuksiamme kotimaassa kansainvälisissä tehtävissä saatua kokemusta tulisi sitten entistä paremmin hyödyntää

haittapuolena näen sen että kun on useamman vuoden työskennellyt äärimmäisissä olosuhteissa nämä meidän kotimaiset ongelmamme tuntuvat mitättömiltä

arvoisa herra puhemies kriisinhallinta on se sitten sotilaallista tai siviilikriisinhallintaa on pitkäkestoista työtä työtä jota tehdään vaikeissa olosuhteissa ja usein monien vuosien aikana sen kautta kriisinhallintatyötä pitäisikin katsoa laajempana kokonaisuutena sipilän hallitus hallitusohjelmassaan lähti säästämään satoja miljoonia euroja kehitysyhteistyöstä ja kymmeniä miljoonia euroja kriisinhallintatyöstä suomella on pitkään jo vuosia ollut kriisinhallintavahvuus maailmalla noin kuudensadan luokkaa ja hallitusohjelmaan oli kirjattu tämän tason laskeminen noin yhdeksäänkymmeneen sotilaan tai henkilön vahvuuteen nyt kuitenkin maailman kriisien keskellä ja muun muassa libanonin tilanteen osalta suomi on edelleenkin pitänyt kriisinhallintavahvuutensa tuolla kuudensadan joukossa ja se on varmasti monella tavalla perusteltua näin ollen onkin syytä ja perusteltua kysyä olisiko ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon aikana aika päivittää suomen ja myös sipilän hallituksen ja koko eduskunnan yhteisellä yhteisellä selvitystyöllä kriisinhallinnan kokonaisuus tällä tarkoitan henkilömäärän lisäksi myös budjettimäärärahoja ja kriisinhallinnan resurssien sisältöä niin kuin ministeri soini tässä selontekokeskustelun aikana totesi kriisit tuskin pysähtyvät tällä hetkellä syyriassa tai irakin alueella käytäviin sotatoimiin vaan kriisien eskaloitumisen vaara on suuri ministeri soininkin mukaan yhtenä varteenotettavana suuntana kriisien leviämiselle on libyan alue toivon että hallitus huomioi ulko ja ja turvallisuuspoliittisen selontekotyönsä aikana myös laajemman kokonaisuuden tuomisen eduskunnalle

arvoisa herra puhemies tähän edustaja karin puheenvuoroon on hyvä jatkaa että on syytä muistaa että suomelta on ollut parhaimmillaan aikoinaan yli yli kaksituhatta sotilasta maailmalla yhtä aikaa tekemässä rauhanturvaamistehtäviä tuolla luvun taitteessa ja niiltä vuosikymmeniltä on tämä hyvä perinne ja maine mitä suomalaiset ovat vuosikymmenien aikana rauhanturvatehtävissä saaneet aikaan täällä otettiin tämä vierastaistelijakysymys mikä ei sinällänsä nyt ihan tähän esillä olevaan asiaan liity mutta toivon että eduskunnassa myös tästä asiasta tullaan lähiaikoina keskustelemaan ja päättämään on mielenkiintoista tietää mitä kuuluu näille supon ilmoittamille muutamille kymmenille taistelijoille jotka suomesta ovat jo lähteneet sinne ja tulleet takaisin mitä niille herroille tai rouville sitten kuuluu ja kuinka suomalaiset sitten joutuvat ottamaan vastuuta heistä kenties terveydenhoidossa ja tämmöisissä asioissa tämä asia olisi mielestäni syytä selvittää ministeri niinistöä täytyy kiittää hyvästä vastauksesta kun kysyttiin näitä turvallisuuteen liittyviä liittyviä asioita täällä edustaja heinonen on moneen kertaan kysynyt tästä kriisinhallintaveteraaniohjelmasta ja siitä kuinka se etenee rauhanturvaajaliitolta itse saamani tiedon mukaan hanke etenee kuluvan vuoden aikana puheenjohtaja kiljusen suulla he olivat tyytyväisiä siihen että tähän on tulossa rahaa ja aikanaan sitten tämä veteraanistatus ja tunnus varmaan itsellenikin sitten tulee täytyy muistaa että suomalaiset ovat saaneet myös nobelin rauhanpalkinnon tässä rauhanturvaamisen kuusikymmentä vuotisjuhlavuonna on hyvä muistuttaa suomalaiset rauhanturvaajat palkittiin rauhanturvapalkinnolla se on myös tärkeää muistaa
ja näillä näkymin viimeinen puheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen
arvoisa puhemies oli hyvä kuunnella tätä keskustelua jossa käytettiin paljon järkeviä puheenvuoroja tuosta hyvänä esimerkkinä edustaja pakkasen juuri käyttämä puheenvuoro eikä

varapuheenjohtaja karinkaan puheenvuoro huono ollut hän esitti siinä kriisinhallinnan kokonaisarviota selvitystä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä se on varmasti harkitsemisen arvoinen asia joskin täytyy sanoa että siinä täytyy kyllä jonkun verran elää ajassa miten mennään eteenpäin koska vuosi sitten kun hallitusohjelma tehtiin ei ehkä ollut näkymää siitä että aika paljon tarvetta tässä tulee olemaan hallitus on joutunut reagoimaan näihin tilanteisiin nyt on tämä ranskan avunpyyntö ja erbil operaatio varmaan tulee joitakin lisääkin kuten tuo aikaisemmin mainitsemani libanonin operaation vahvistaminen se voi hyvinkin tulla pian pian eteen eli on hyvä keskustella arvioida ja suunnitella mutta täytyy joka tapauksessa jättää tilaa sille että tulee tilanteita joita emme vain pysty ennakoimaan täytyy olla valmius ja tarvittaessa myöskin resurssit sitten toimia sen mukaisesti jotta meillä tämä tärkeä rauhanturvaamisen hyvä maine säilyy ja voimme omalta pieneltä osaltamme auttaa maailman kriiseissä se on myös meidän oma etumme

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen tässä hallintovaliokunnan mietinnön koskien uutta tullilakia tämän esityksen tarkoituksena on korvata voimassa oleva tullilaki uudella ja samannimisellä lailla euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta unionin tullikoodeksista sekä sen täydentämisestä ja täytäntöönpanosta annettuja komission asetuksia aletaan soveltaa ensimmäinen viidettä kaksituhattakuusitoista ja nyt ehdotettu lainsäädäntöuudistus sisältää eu säädännön soveltamiseksi tämän kansallisen lainsäädännön tämän uuden tullikoodeksin mukaan eussa siirrytään pakolliseen sähköiseen tulli ilmoittamiseen siirtymävaiheen kautta vuoden vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä tämän ehdotetun lainsäädäntökokonaisuuden tarkoituksena on ottaa huomioon myös muu kansallisessa ja eun lainsäädännössä sekä tullitoiminnassa tapahtunut kehitys tarkoituksena on yhdenmukaistaa tulliverotusta ja menettelyä koskevaa sääntelyä muita verolajeja koskevan sääntelyn kanssa sekä tullin toimintavaltuuksia koskevia säännöksiä

poliisia ja rajavartiolaitosta koskevien säännösten kanssa kokonaisuudistuksella on tarkoitus parantaa myös lain rakennetta ja selkeyttä koska tämä nykyisin voimassa oleva laki on muodostunut varsin hajanaiseksi siihen tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi hallintovaliokunta pitää tätä kokonaisuudistusta tarpeellisena ja tärkeänä tullilaki on yleislaki jonka säädöksiä sovelletaan yleisesti kaikkeen tullitoimintaan jollei muuten toisin säädetä tulli huolehtii tullin ja veronkannosta ja tullin tehtävänä on valvoa tavaroiden terveydelle turvallisuudelle ja ympäristölle aiheuttamien uhkien torjumiseksi torjumiseksi säädettyjen säännösten noudattamista tulli estää ja paljastaa tullirikoksia ja suorittaa niiden esitutkintaa sekä yhdessä viranomaistyössä poliisin tullin

rajavartiolaitoksen kanssa tavoittelee näitä yhteisiä päämääriä tulli harjoittaa myös muuta viranomaistyötä sitten valtiovarainvaliokunta on antanut lausunnon koskien näitä verolakeihin ehdotettuja muutoksia ja toteaa että ne ovat pääosin unionin tullikoodeksin aiheuttamia teknisluonteisia muutoksia joihin valiokunnalla ei ole huomautettavaa mutta kuitenkin osalla näistä säännöksistä on suora yhteys niin sanotun valmis hankkeen ehdotuksiin tai vireillä olevaan toiseen hankkeeseen jossa selvitetään ja toimeenpannaan tullin verotustehtävien siirto verohallinnolle ja näin valtiovarainvaliokunta toteaa että nyt käsiteltäviin verolakiehdotuksiin sisältyvien säännösten muutostarve tulee sitten ratkaista näiden esitysten käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunnan mukaan nämä nyt käsiteltävät esityksen säädökset voidaan hyväksyä tässä yhteydessä muuttamattomina näitä lakeja mitä tässä valtiovarainvaliokunta on ottanut esille ovat muun muassa valmisteverotuslaki ja autoverolain säännökset no sitten

tähän esitykseen on antanut lausunnon myös perustuslakivaliokunta ja se on tarkastellut omassa lausunnossaan tähän esitykseen sisältyvien tullin toimintavaltuuksien laajuutta ja perusteita eräitä yksittäisiä toimivaltuuksia määräyksenantovaltuuksia tullin valitusoikeutta kuittausta henkilötietojen suojaa ja yksityiselämän suojaa sekä seuraamussääntelyitä ja todennut kyllä useita tullilakiehdotusta koskevia täydentämis ja täsmentämistarpeita perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan nämä lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mutta ensimmäinen lakiehdotus kuitenkin vain jos valiokunnan sen yhdeksännestäkymmenennestäensimmäisestä pykälästä ja valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon perustuslakivaliokunnan tekemiä huomautuksia on käsitelty tarkemmin tässäkin tämän mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa näitten asianomaisten pykälien yhteydessä hallintovaliokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyllä lainsäädännöllä ei arvioida olevan vaikutusta ahvenanmaan maakunnan verorajan ylittävään käsittelyyn ja valiokunta katsookin että eu lainsäädäntöä sovellettaessa tästä ei aiheudu ahvenanmaalle tai sieltä suuntautuvalle kaupankäynnille tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja näin hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä näissä yksityiskohtaisissa perusteluissa seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin sekä yhden uuden lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunta pitää tärkeänä että tullilainsäädännön kokonaisuudistuksen toimivuutta seurataan ja tämä mietintö on yksimielinen

arvoisa rouva puhemies hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattila esitteli hyvin ja kattavasti tämän tullilain uudistuksen ja valiokuntavaiheen tämän tullilain valmistelu ei valiokunnassa sen valiokunnan historian aikana kun itse olen valiokunnassa viiden vuoden ajan ollut kuulu niihin kaikkein helpoimpiin valiokunta teki varsin laajan työn laajalla kuulemisella ja myös pitkällä käsittelyllä lopputulos on varsin hyvä vähintäänkin vähintäänkin niin hyvä että sen tänne saliin on voinut tuoda yhden asian erityisesti haluan nostaa esiin ja se liittyy tullilain yhteydessä yleislain yhteydessä olevaan voimankäyttökokonaisuuteen ja toivoisinkin että jatkossa viranomaisten voimankäyttöoikeudet pystyttäisiin valmistelemaan laajemmassa yhteistyössä eri ministeriöiden välillä ja ja ministeriöiden sisällä olevien muun muassa poliisiosaston ja poliisihallituksen ja niin edelleen kanssa pidän myös erittäin tärkeänä kohtaa joka löytyy myös valiokunnan mietinnöstä tullilain seurannasta täytyy tavalla tai toisella ministeriön antaa siinä vaiheessa kun tullilaista on hankittu riittävät kokemukset arvio hallintovaliokunnalle siitä millä tavalla valiokunnan ja hallituksen esitykset tullilain sisällä vaikuttavat tullin toimintaan toivottavasti vaikutukset ovat positiivisia niin kuin puheenjohtaja totesi valiokunnan mietintö oli yksimielinen ja ja muiltakin osin valiokunnan työskentely hyvin kattavaa

puhemies tullilain kokonaisuudistus on kaiken kaikkiaan hyvin monimutkainen moniulotteinen kokonaisuus eduskuntaan tuotua esitystä kritisoitiin monellakin tavalla esitystä pidettiin eri tavoin puutteellisena ja tässä yhteydessä haluan ihan muutaman sanan ottaa esille tähän liittyen tullilakihan on tullin toiminnassa sovellettava yleislaki jonka säännöksiä sovelletaan todella yleislakina kaikkeen tullin toimintaan syitä tullilain kokonaisuudistukseen kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi on monia keskeisin niistä on eun tullilain kokonaisuudistus

tätä myötä tullilain sidokset ovat erittäin laajat kokonaisuus kuten sanottu on hyvin monimutkainen se on näkynyt myös tässä tässä valmistelussa tähän tullin toiminnan laajaan kokonaisuuteen tullihan hoitaa eun kauppapolitiikan alaan kuuluvia tehtäviä siis maastavientiin maahantuontiin ja kauttakuljetukseen liittyviä tehtäviä eli tulli kantaa tullia ja hoitaa muuta tullitoimintaa se myös valvoo terveydelle turvallisuudelle ja ympäristölle asetettujen rajoitusten noudattamista tulli myös suorittaa tullirikostorjuntaa ja tekee viranomaisyhteistyötä lisäksi on tätä koskevaa kansallista erityislainsäädäntöä muun muassa ptr viranomaisten yhteistyöstä uuden eu tullikoodeksin myötä ollaan nyt siis siirtymässä pakolliseen sähköiseen tulli ilmoitukseen tietyn siirtymäajan jälkeen mikä on todella iso muutos käytännössä siirtymäajan jälkeen kaikki tullimenettelyt ja myös varamenettelyt ovat jatkossa sähköisiä tullitoiminnasta säädetään pitkälti eu säädöksissä erityisesti tullikoodeksissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa tämän lisäksi on esimerkiksi tullittomuusasetus kansainvälisiä sopimuksiakin eun tullikoodeksi edellyttää lisäksi että jäsenvaltiot antavat omassa kansallisessa lainsäädännössään täydentävää säätelyä tullikoodeksissa säädetään myös jäsenvaltioille velvollisuuksia joitten osalta on kansallisessa laissa säädettävä kuka näitä velvollisuuksia hoitaa tästä kaikesta ennen mainitusta seuraa että tullilainsäädäntö on todella monimutkainen kokonaisuus eikä se vaikuta niin selkeältä tai läpinäkyvältä kuin perinteisesti on lainsäädännöltä meillä edellytetty lisäksi tässä tullilakiesityksessä on ollut tarpeen huomioida kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset nykyinen tullilaki on alun perin vuodelta yhdeksänkymmentäneljä ja lain rakenne ja sisältö muutenkin on muodostunut hajanaiseksi lakiin tehtyjen lukuisten muutosten takia tätäkin kautta tälle kokonaisuudistukselle on ollut

kuten jo aiemmin sanoin lakiuudistuksen käsittelyn alkuvaiheessa eduskuntaan tuotu esitys vaikutti heikosti laaditulta ja valmistellulta itsekin sorruin aika vahvasti siihen arviointiin tämän käsittelyn kuluessa on kuitenkin tullut käsitys siitä että itse asiassa tullilakiesitykseen sisältyvä kokonaisuus oli melko huolella laadittu vaikka korjattavia asioita löytyi esimerkiksi perustuslakivaliokunnalla oli paljon huomautuksia joista kaksi oli valtiosääntöoikeudellista esityksen perusteluissa olisi voinut ja olisi pitänyt avata moniakin asioita tai yksityiskohtia enemmän mikä olisi helpottanut ymmärtämistä ja poistanut myös epäselvyyksiä itse sisällön osalta

tämä kaiken kaikkiaan lisäsi hallintovaliokunnassa tehtävää työtä jotta lainsäädännön valmistelu kaiken kaikkiaan olisi mahdollisimman huolellista niin totean tähän liittyen yhden huomion

itse asiassa saman huomion mihin edustaja kari äskeisessä puheenvuorossaan kiinnitti huomiota nimittäin oli ja on erittäin valitettavaa että tullin toimivaltuuksia koskien esimerkiksi voimankäyttöä tai muuta sellaista toimintaa jota tulisi vertailla vertailla suhteessa poliisiin ja rajavartiolaitokseen ei ilmeisestikään ollut laadittu riittävässä yhteistyössä näitten tahojen kanssa tästä tuli

kuulemisissa vertailu kaiken kaikkiaan oli erittäin haastavaa myös poliisilain ja rajavartiolain välillä oli moniakin eroja tiiviimpi yhteistyö valmisteluvaiheessa olisi voinut hälventää epäluuloa sisältöä kohtaan ja ehkä myös auttaa kirjoittamaan joitakin kohtia selkeämmin tästä on syytä ottaa laajemminkin

oppia lainvalmistelun osalta myös kaksi muuta huomiota tullirikosten estämisestä paljastamisesta ja selvittämisestä sekä tullirikoksista epäiltyjen syytteeseen saattamisesta säädetään tullin rikostorjunnasta annetussa laissa joka tuli voimaan jo viime vuoden kesäkuussa eun tullikoodeksi joka tulee voimaan ensimmäinen viidettä kaksituhattakuusitoista annettiin jo joku vuosi sitten mutta sitä täydentävät komissioasetukset annettiin vasta viime vuoden lopulla on selvää että se on vaikuttanut tullilakiesityksen antamisen aikatauluun mutta sen sijaan esimerkiksi tullin toimintavaltuuksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja vertailuun poliisin ja rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien kanssa on ollut aika runsaastikin aikaa käytettävissä sitä aikaa ei ehkä riittävissä

joka tapauksessa rohkenen sanoa että eduskuntatyön pohjalta esillä oleva lakikokonaisuus on nyt erittäin huolella valmisteltu ja haluan tässäkin antaa kyllä hyvin

runsaat kiitokset erityiskiitokset havin hallintovaliokunnan valiokuntaneuvos rinteelle

tämän lakikokonaisuuden työstäminen on vaatinut mittavan työn yhdyn myös tässä edustaja karin puheenvuoron näkemykseen siitä että tämän lain toimivuutta on tietyllä tavoin seurattava ja katsottava katsottava tämän lain toimivuutta jatkossa arvoisa puhemies aivan lyhyesti lopuksi tämän lakiuudistuksen käsittelyn käsittelyn yhteydessä törmättiin tullin johtamiskokonaisuuden ongelmiin valiokunnalla ei tietenkään ole mahdollisuutta hakea ratkaisua niihin mutta itse ymmärrän että nykyinen tullin johtamiskokonaisuuden hyvin ristiriitainen tilanne ei millään muotoa voi jatkua kovinkaan pitkään

arvoisa rouva puhemies

valiokunnan varapuheenjohtajan näkemyksiin näissä valiokuntakäsittelyissä esiin nousseista seikoista olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä näitten olennaisten sidosryhmien kanssa ja harmillisesti kiirettäkin oli jonkin verran ilmassa tässä käsittelyssä olen tyytyväinen siitä että valiokunta kuitenkin tämän perusteellisesti pystyi käsittelemään ja yksimielisesti mietintöön on otettu huomio siitä että jatkossa kiinnitetään huomiota tämän kokonaisuudistuksen toimivuuteen ja tuloksiin mutta sitten itse tullin toimintaan olemme kuluneen vuoden aikana kuulleet uutisia tullista kuinka tulli esimerkiksi pysäytti dynamiittia rajalle tulli takavarikoi suuren määrän kokaiinia tai kuinka tulli toimi tehostetusti läntisillä rajanylityspaikoilla viime syyskuusta lähtien toisaalta tullilla on selkeä fiskaalinen rooli ja se on harmaan talouden torjuja rikoshyötynä takaisin saadut tulot tai veronmenetysten torjuminen ovat merkittäviä tuloutuksia valtiolle osaltaan tulli siis näillä toimilla vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatteita tulli osallistuu ptr yhteistyöhön yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena ja sillä on tähän työhön myös toimivaltuuksia kuten tullin rikostorjunnasta on säädetty ja tässäkin mietinnössä siihen kiinnitetty huomiota sillä on myös rooli tuonnin ja viennin viranomaisena maamme satamissa lentokentillä ja maarajoilla tullista on moneksi ja jos käännämme tämän toisinpäin niin mitä tapahtuisikaan jos tullia ei olisi olemassa se ei toimisi kuten se nyt suomessa toimii tullin toimintakyky on pitkälti kiinni tullimiesten ja muiden viranhaltijoiden tekevistä käsistä harmaan talouden torjuntaan budjetoiduista varoista on eduskunnan tehtävä pitää huolta toivon tullille mitä parhainta jatkoa ja toiminnan selkiyttämistä johtamisen osalta niiltä osin kuin julkisuudessa on viime aikoina ollut ja jatkoa tässä työssä joka on lainsäädännön turvin jatkunut jo siitä kun keisari aleksanteri yksi hyväksyi vuonna ohjesäännön suomen suuriruhtinaskunnan tullihallinnolle sittenhän meillä on ollut tullihallitus ja nyt lopulta tulli tästä vuodesta tuhatkahdeksansataakaksitoista on pitkä matka vuoteen kaksituhattakaksikymmentä jonka loppuun mennessä on tarkoitus siirtyä sähköiseen tulli ilmoittamiseen täysin ja tämähän myös myötäilee sipilän hallitusohjelman tavoitteita digitalisaation hyödyntämisestä ja muun muassa siitä saatavaa asioinnin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässähän on kyse siis liikennevakuutuslaista joka valiokunnan käsittelyssä sai muutamia muutoksia asiantuntijakuulemisissa oli muutama epäkohta ensimmäinen oli tämä joka koski pyörätuoleja ja vastaavia kevytrakenteisia vammaisten liikkumisvälineitä niille siis ei ole vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lukien voinut ottaa liikennevakuutusta ja valiokunta on siis ehdottanut yksityiskohtaisissa perusteluissa että nämä monien vammaisten jokapäiväisen liikkumisen kannalta välttämättömät apuvälineet saadaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin ja ehdottanut että kyseiset ajoneuvot vapautetaan selkeästi liikennevakuutuksen ottamisvelvollisuudesta ja niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot korvataan liikennevakuutuskeskuksen toimesta tämä oli tärkeä seikka joka kuulemisissa tuli esiin lisäksi oli seikka joka liittyi ajoneuvokilpailuihin aikaisemmin siis on ollut tämmöinen ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuoja joka valiokunnan mukaan tulisi säilyttää myös jatkossa syystä että kyseinen suoja on katsottu

moottoriurheilun harrastajien vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä täällä oli yhtenä asiana nostettu tilastointi esiin asiantuntijakuulemisissa tuli esiin tavoite ajoneuvoluokkakohtaisten tilastotietojen saatavillaolosta valiokunnan näkemys oli että pidettiin tärkeänä että asetuksella säädetään tarkemmin vuosittaiseen tilastoselvitykseen tilastoselvitykseen sisällytettävien tietojen sisällöstä siten että selvitys on riittävän kattava ja yksityiskohtainen viranomaisten ja sidosryhmien tilastotietoja koskevien tarpeiden täyttämiseksi näillä muutamilla muutoksilla lisäyksillä ja täydennyksillä valiokunta tätä tuki mielestämme tämä oli oikein hyvä ja ja kannatettava

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kyseessä on siis lakialoite laiksi alkoholilain kolmannenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta alkoholilainsäädäntöhän kieltää väkevän alkoholijuoman mainonnan epäsuoran mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan tästä voidaan poiketa alkoholijuomien valmistus vähittäismyynti ja anniskelupaikoissa sekä tietoverkoissa kun kyse on myyntihinnastosta museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on puolestaan ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan historiastaan ja ympäristöstään ja museoiden tulee edistää kulttuuri ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely ja julkaisutoimintaa miten tämä nyt sitten liittyy tähän alkoholilakiin niin sitä myötä että rajamäellä sijaitsee altian tehtaitten yhteydessä vuodesta asti toiminut altian tehdasmuseo eli viinamuseo ja tämä museo on tähän mennessä saanut olla auki vain poikkeustapauksissa sillä sen toiminnan on on tulkittu rikkovan alkoholilainsäädäntöä tämän mainontapykälän osalta museoon on kerätty paitsi runsaasti runsaasti aineistoa altian tehtaan toiminnasta myös historiallista aineistoa alkoholin kulutuksesta ja myynnistä suomessa tämän viinamuseon toiminta suhteessa alkoholilakiin on hyvin tulkinnanvaraista eikä sen että museossa on esillä esimerkiksi tehtaan omia tuotteita pitäisi yksiselitteisesti leimata museon toimintaa mainonnalliseksi kyse on muun muassa siitä että esillä on ollut alkoholituotepakkauksia ja on katsottu että niillä on myös mainonnallinen merkitys tämän suhteen

jos ajatellaan altian tehtaan toimintaa myös esitellyt laajasti tehtaan muuta toimintaa tehtaan toimintahan on ollut hyvin laaja alaista ja siihen on kuulunut alkoholin valmistuksen lisäksi myös hiivan parfyymin ja ja etikan tuotantoa museon kokoelmiin sisältyy lisäksi alkoholin myyntiin kulutukseen ja muuhun toimintaan historiallista aineistoa muun muassa kieltolain ja talvisodan ajoilta ja on tuntunut todella erikoiselta että koko museon toiminta on mielletty markkinoinniksi kun kyse on näin laaja alaisesta tehdastoiminnan esittelystä tällä perusteella olenkin esittänyt että eduskunta hyväksyisi lakiin muutoksen joka alkoholilain

pykälään lisättäisiin että tässä pykälässä säädettyjä alkoholin mainonnan ja markkinoinnin rajoitteita ei sovelleta alkoholin valmistukseen ja sen tuotannon historiaan liittyvään museotoimintaan kun kyseinen toiminta noudattaa museotoiminnan periaatteita tämä koskisi nyt sitten tätä yksittäistapausta ja olisi hyvin pieni muutos ja se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tämän alkoholilain uudistuksen yhteydessä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies edustaja mäkelä suomessa vuosittain noin sataneljäkymmentätuhatta työntekijää kokee kärsivänsä työpaikkakiusaamisesta tämä on suhteessa kaksi kertaa enemmän kuin muissa euroopan maissa silti viranomaiskäsittelyyn tapauksia päätyy vain nelisensataa vieläkin harvemmin viranomaiset ryhtyvät toimiin kuitenkin asiantuntijoiden mukaan ristiriidat pitäisi ratkoa työpaikoilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa häirinnän ja kiusaamisen selvittely oikeussalissa on raskasta eikä näissä prosesseissa yleensä ole voittajia lakialoitteeni koskee työpaikan sovittelumenettelyn laajentamista nykyinen työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annettu laki niin sanottu työsuojelun valvontalaki ei ei anna työsuojeluviranomaiselle ja tarkastajalle toimivaltuutta määrätä häirintätapausta sovitteluun jos työnantaja tai työntekijät eivät myönnä työpaikalla tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista

ratkottua ajoissa ja suomalaiset voivat keskittyä työpaikoillaan työntekoon